ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja
arvoisa puhemies anteeksi että en ollut pyytänyt etukäteen puheenvuoroa mutta esittelen tämän valiokunnan mietinnön tässä keskustelun alkuun sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa tartuntatautilain väliaikaista muuttamista koskevan lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna esityksen tavoitteena on poikkeusolojen jatkuessa säätää ravitsemistoiminnalle ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä alkaen sellaisia rajoituksia joilla toimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä

kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä lainsäädäntöehdotus on jatkoa majoitus ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaiselle muuttamiselle jonka nojalla ravitsemisliikkeet ovat olleet lähtökohtaisesti suljettuina asiakkailta neljäs neljättä alkaen sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättöminä tartuntatautilakiin ehdotettuja tilapäisiä säännöksiä ravitsemisliikkeiden aukiolo ja anniskeluajoista sekä niiden sisä ja ulkotilojen asiakaspaikkamääristä

hallituksen esitys korostaa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta ravintoloiden avautuessa valiokunta pitää samalla tärkeänä että toimenpiteiden vaikutuksia ja muuttamistarpeita tarkastellaan säännöllisesti ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin joko rajoituksia kiristäviin tai lieventäviin toimiin rajoitusten toimeenpanon valvonnan resursseista on huolehdittava valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tehtävin muutoksin perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan ehdotettua lakia ei voida säätää perusoikeuspoikkeuksia poikkeusoloissa koskevan perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla vaan lain on täytettävä yleiset ja kunkin perusoikeuden erityiset rajoitusedellytykset sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta lain a pykälän täsmentämistä valiokunta ehdottaa useita täsmennyksiä a pykälään muun muassa niin että pykälästä käyvät täsmällisemmin ilmi ravitsemistoiminnan harjoittajan velvollisuudet ja vaatimus siitä että velvoitteiden ja rajoitusten tulee olla asiallisesti ja alueellisesti välttämättömiä

a pykälässä tai sen nojalla säädetyistä velvoitteista ja rajoituksista sääntelyssä otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotto siitä että välttämättömyysedellytyksen tulee säädösperusteisesti ohjata päätöksentekoa alueellisesta soveltamisesta ja ettei rajoituksia voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä

viiteenkymmeneen prosenttiin sisätilojen asiakaspaikkojen määrästä valiokunta ehdottaa aukioloja ja anniskeluaikoja koskevan säännöksen muuttamista hallituksen esitykseen sisältyneen asetusluonnoksen mukaiseksi eli aukiolo on mahdollista kello kuudella viiva kahdellakymmenelläkolmella välillä ja alkoholijuomien anniskelu kello yhdeksällä viiva sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että nyt käsiteltävän esityksen samoin kuin poikkeusolojen vuoksi aiemmin annetun sääntelyn yhteydessä on tullut esiin tartuntatautilain säännösten kehittämistarpeita sosiaali ja terveysvaliokunta pitää perustuslakivaliokunnan tavoin perusteltuna mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvien tartuntatautilain pysyvien muutosten säätämistä normaalioloissa huolellisen valmistelun jälkeen

arvoisa puhemies otan tässä esille kolme ensimmäinen on se että on erittäin hyvä asia että me olemme päässeet tilanteeseen jossa pystytään lähtemään lieventämään näitä ravintolaliiketoimintaa koskevia rajoituksia tämä on kaikista tärkein meidän ravintolatoimialan tulevaisuuden kannalta että me pystyisimme mahdollisimman nopeasti siirtymään niin sanotusti normaaliolosuhteisiin jos nämä rajoitukset joita tässä nyt tartuntatautilain muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön täysimääräisesti tulevat sovellettavaksi kaikkialle suomeen ei tämä tarkoita tietenkään vielä normaaliolosuhteita tämä jättää vielä monia rajoituksia voimaan toinen näkökulmani onkin se että nämäkään rajoitukset eivät kaikilta osin osin ole ongelmattomia ajatellaan vaikka tilannetta että meillä yleinen kokoontumisrajoitus on viisikymmentä henkilöä mutta pienissä ravintoloissa ei voida ottaa sitä määrää sisään ymmärrän sen että täällä on varmasti taustalla asiallisia perusteitakin näille rajoituksille mutta ymmärrän erittäin hyvin sen kritiikinkin joka tähän kohdistuu jos ajatellaan vaikka tilannetta että meillä lounasravintoloita tulevat koskemaan noutopöytiä koskevat rajoitukset silloinkin voidaan kysyä onko se kaikilta osin tarkoituksenmukaista jos ajatellaan vaikka tilannetta että meillä tarjoilija tarjoaa pöytiin ja ja hän voi yhtä lailla sitä virusta levittää kiertäessään kaikki asiakkaat tai samaan aikaan meillä on henkilöstöravintolat joissa on voitu vapaasti noutopöytää käyttää eivät ne tietenkään poikkea millään lailla muista lounasravintoloista kaikista tärkeintä nyt hallitus tätä pykälää soveltaessaan ottaa erittäin vakavasti sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön yksityiskohtaiset perustelut jotka myös ovat hyvin samansuuntaisia perustuslakivaliokunnan perustelujen kanssa jotka liittyvät näitten rajoitusten alueelliseen soveltamiseen josta myös edustaja junnila täällä aikaisemmassa täysistunnossa kysyi allekirjoittaneelta mutta vastaan siihen tässä täysistunnossa koska tämä asia on käsittelyssä tässä täysistunnossa nimittäin täällä yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa että valtioneuvoston on tarkasteltava rajoitusten asiallisen ja alueellisen ulottuvuuden välttämättömyyttä tarkasti ja riittävän usein riittävän usein tarkoittaa sitä että varmasti useammin kuin kerran kuukaudessa vaikka tämä lainmuutos on lokakuun loppuun saakka voimassa

kolmas näkökulma jonka haluan nostaa esille on se että kaiken kaikkiaan toivon että hallitus paitsi alueellisesti myös koko rajoituslain osalta tarkastelee riittävän usein sitä ovatko rajoitukset epidemiaan ja tartuntatautiin liittyen kulloisessakin tilanteessa välttämättömiä

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron tähän asiakokonaisuuteen pohdiskellakseni tätä alueellisuusaspektia joka on erityisen haastava tässä totean heti aluksi selvyyden vuoksi että siinä muodossa kuin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä nyt esitetään ja otettiin huomioon perustuslakivaliokunnan näkemykset kannatan ehdottomasti

b pykälää sellaisessa aika lailla laajemmassa ja yksityiskohtaisemmassa muodossa kuin alkuperäisessä esityksessä oli johtuen siitä että nyt on asetuksessa olleita asioita tuotu tähän lakiin haluan tästä viidennestäkymmenennestäkahdeksannesta a pykälästä lainata ensimmäisen kappaleen lopusta seuraavan virkkeen jolleivät rajoitukset ole välttämättömiä koko maassa tartuntataudin leviämisen estämiseksi valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset alueista

sitten asetuksella voimme käytännössä tätä säätää on nopeaa jos nimittäin tapahtuu nopeita muutoksia itse näissä olosuhteissa se mikä haasteellisuus tähän asiaan liittyy kävi selvästi ilmi sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja saamissamme lukuisissa lausunnoissa esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnossa todetaan yleisellä tasolla rajoitusten purkaminen arviomme mukaan arviomme mukaan voi aiheuttaa koronaviruksen leviämisen lisääntymistä ja siten pahentaa epidemiatilannetta thln lausunnossa todetaan thl pitää erittäin tärkeänä että rajoituksia purettaessa ne ovat ainakin alkuun voimassa samanlaisina koko maassa vaikka covid yhdeksäntoista taudin ilmaantuvuus on ylläpitämän epidemiologisen seurannan perusteella laskenut ja joillakin alueilla tapauksia ei ole esiintynyt viime viikkoina lainkaan epidemian uudelleen kiihtymisen mahdollisuus ei ole poistunut eli tämä alueellisuuskysymys ei tarkoita sitä että me nyt katsomme kuinka monta tartuntaa kullakin alueella on tai onko kenties ollut kahteen viikkoon yhtään vaan kysymys on siitä että itse ravintolatoiminta en nyt siteerannut sen pidempään tuota thln lausuntoa mutta seuraavassa kappaleessa hyvin yksityiskohtaisesti kuvataan sitä että niin suomessa kuin muissa maissa itse ravintolatoimintaan liittyy sellaiset olosuhteet tiivis yhdessäolo

kaikki tämä että se on mahdollisesti sellainen niin kuin puhuimme silloin jo pari kuukautta sitten eräissä suomen maakunnissa olleista koronalingoista vaikka niissä ei lähtökohtaisesti ollut sillä hetkellä yhtään tartuntaa eli tämä on todella vaativaa tasapainoilua ja on hyvä että asetuksella sitten valtioneuvosto voi nopeasti reagoida jos tilanteet muuttuvat mutta tämä alueellisuus on siis otettava huomioon mutta se ei merkitse kaavamaisuutta

arvoisa puhemies talousvaliokunnassa kiinnitimme huomiota tähän asiakaspaikkamäärien rajoitukseen ja anniskeluaikoihin ongelmaksi on muodostumassa se että nyt esitetyillä ehdoilla kannattava liiketoiminta ei ole edelleenkään mahdollista monille ravintoloille eli olemme rajaamassa elinkeinotoimintaa niin että se käytännössä johtaa hyvityksen tarpeisiin myös jatkossa näille yrityksille esityksessä oleva viidenkymmenen prosentin asiakasrajaus ravintoloille on vedetty selvitysten perusteella lähinnä hatusta mihin tämä luku viisikymmentä prosenttia perustuu talousvaliokunnankin mielestä tätä lukua ja miten tähän päädyttiin olisi pitänyt perustella tarkemmin

turvallisuudesta voidaan huolehtia myös asiakaspaikkamäärää hieman nostamalla ja huolehtimalla omavalvonnasta ja hygieniasta on tärkeää että ravintoloiden sulkemisen kaltaisia rajoituksia puretaan varovaisuutta noudattaen kuitenkin epidemiatilanne on eri puolilla suomea hyvinkin erilainen niin kuin tässä jo tuli todettua perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt siis huomiota siihen ettei rajoituksia voida pitää voimassa alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä suuri osa suomea on nyt sellaisessa tilanteessa minä haluaisin täältä vastauksen esimerkiksi siihen inkerin lounaskahvio kortesjärvellä ei voi avata normaalisti oviaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä kun koronaa ei ole mailla eikä halmeilla nämä ovat niitä perustuslaillisia kysymyksiä joihinka meidän täytyy saada vastauksia tässä mietinnössä on perustuslakivaliokunnan näkemyksiä toki otettu huomioon ja asetuksia ollaan tekemässä johtaako tämä siis alueellisten rajoitusten purkamiseen niillä alueilla joissa epidemiatilanne sen sallii kannattavan ravintolatoiminnan avaaminen voi pahoin pelkään hukkua byrokratiamereen ja taloudellinen kurimus jatkuu arvoisa puhemies on selvää että kaikkien rajoitustoimien jotka tehdään tehdään tartuntalain perusteella tulee olla terveysperusteisia ja välttämättömiä kokoomuksen mielestä on kuitenkin perusteltua katsoa eri alueiden epidemiatilanteita joustavasti ja mahdollistaa alueellinen vaihtelu heti ensimmäinen kesäkuuta alkaen hallitus on tiennyt tämän eduskunnan tahtotilan asiassa mutta muun muassa kriteerit arvioinnin tekemiseksi puuttuvat edelleen kokonaan arvoisa puhemies kokoomuksella on tähän mietintöön liittyvä vastalause ja muutosehdotuksia jotka esitellään tämän keskustelun yhteydessä

arvoisa puhemies tämäkin lakiesitys osoittaa miten uusi tilanne koronaepidemia on yhteiskunnan ja myös lainsäädäntötyön kannalta emme ole osanneet varautua tämänkaltaisiin tämänkaltaisiin kriiseihin niin hyvin kuin pitäisi ja niin hyvin kuin luulimme olemme olleet aikamoisessa stressitestissä viimeiset kuukaudet ja kokonaisuutena olemme selvinneet tähän asti melko hyvin vaikka virheitäkin on tapahtunut epidemian mentyä ohi on meidän kuitenkin tehtävä huolellista analyysiä onnistumisista ja epäonnistumisista tämän kriisin hoidossa virheistäkin on opittava ja sillä tavalla valmistauduttava tuleviin kriiseihin huolellisemmin ja paremmin puhemies perustuslakivaliokunta on useamman kerran tämän kevään aikana joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen muun muassa siltä pyydettyjen lausuntojen kiireisten aikataulujen takia myös valiokunnan asiantuntijat ovat toistuvasti kritisoineet heille annettuja aikatauluja näin kävi tässäkin lakiesityksessä ja siksi perustuslakivaliokunnan lausunnon viimeinen lause on yksi keskeinen oppimisen paikka jatkoa ajatellen valiokunta toteaa siinä perustuslakivaliokunnan säädetyn tehtävän asianmukainen toteutuminen vaarantuu jos hallituksen esitysten eduskuntakäsittelylle ei varata riittävää ja kohtuullista aikaa kiireaikataulu ei saa estää perustuslakivaliokuntaa tekemästä työtään huolella kysymys on perusoikeuksien toteutumisen varmentamisesta asiaa ei voi katsoa poikkeusoloissakaan sormien läpi kiitos valiokunnalle jälleen kerran siitä että se teki lähes mahdottomasta aikataulupaineesta huolimatta työnsä huolella eikä sivuuttanut lakiesityksessä olleita perustuslaillisia ongelmia näin toimiva valiokunta on meidän kaikkien etu sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt tarvittavia muutoksia lakiesitykseen ja saamme tämän lain ennen kesäkuun alkua voimaan ja ravintoloiden aukaiseminen voidaan toteuttaa hallitusti olen samaa mieltä sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa siitä että tartuntataudin leviämisen estämiseksi on tartuntatautilakiin välttämätöntä tehdä tilapäisiä säännöksiä ravitsemisliikkeiden aukiolo ja anniskeluajoista sekä niiden sisä ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärien rajoituksista epidemia ei suinkaan ole ohi

arvoisa puhemies on erinomaista että suomessa nyt pääsemme näitä rajoituksia pikkuhiljaa purkamaan ja palaamaan siihen normaaliin elämään siinä mielessä täytyy sanoa että kyllä me olemme onnistuneet suomessa hyvin tämän epidemian rajoittamisessa ihan täytyy kyllä olla ylpeä siitä valiokunnassa tänään tätä käsittelimme ja kaksi aihetta mistä kovasti keskustelimme olivat alueellisuus ja välttämättömyys ne olivat myöskin niitä asioita mitä oli ansiokkaasti nostanut esiin siinä lausunnossaan olen ennenkin huomauttanut täällä salissa että suomi on suuri maa ja meillä on hyvin erilaiset olosuhteet eri puolilla maata tällä hetkellä esimerkiksi lapissa ei ole yhtään tartuntaa kahteen viikkoon varsinais suomesta kuulin tässä juuri että kolmeen viikkoon ei ole

ollut satakunnassa ensimmäistäkään tartuntaa uudenmaan tilanne on aivan täysin erilainen siinä mielessä on erittäin hyvä että tätä tarkastellaan alueellisesti toinen asia mihin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota oli se välttämättömyys ja se välttämättömyyden perustelu täytyy perustella miksi on välttämätöntä rajoittaa mietinnössään sosiaali ja terveysvaliokunta on painottanut sitä että se perustelu pitää tehdä epidemiologisin perustein ei voi perustella rajoituksia sillä mitä mahdollisesti saattaa tapahtua vaan sillä mikä on fakta mikä on se epidemiologinen tilanne jos tartunnat lähtevät nousuun silloin täytyy pakittaa takaisinpäin lisätä rajoituksia jos ei tapahdu mitään niin sitten voidaan pikkuhiljaa löysentää lisää tässä kokoomus tulee

perussuomalaiset ovat valiokunnassa kannattaneet muun muassa siitä että tämä välttämättömyystarkastelu pitäisi tehdä jo ensimmäinen kuudetta eli heti heti tehdä tarkastelu tarvitaanko näitä rajoituksia jokaisessa maakunnassa näin tiukkoina toinen asia mitä olemme valiokunnassa kannattaneet on se että aukioloaikoja voitaisiin pidentää viidestä kello kahteenkymmeneenneljään olemme jättäneet oman vastalause esityksen yleisperusteluiden kohtaan neljännen luen nyt kokonaisuudessaan tämän tämän perustelukohdan viimeinen lause täällä on se meidän esityksemme siihen sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättöminä tartuntatautilakiin ehdotettuja tilapäisiä säännöksiä ravitsemisliikkeiden aukiolo ja anniskeluajoista sekä niiden ja ulkotilojen asiakaspaikkamääristä ja käyttöä koskevista rajoituksista lisäksi ravitsemisliikkeet velvoitetaan noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ravitsemisliikkeen tulee myös laatia suunnitelma siitä miten se toteuttaa säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset ja nyt tulee tämä meidän lisäys tähän valiokunta korostaa että erityyppisten ravintoloiden avaamiseen liittyy erilaisia riskejä eikä alkoholinkäyttöön ja päihtymykseen liittyvillä riskeillä voida perustella rajoituksia sellaisille ravintoloille jotka eivät tarjoile alkoholia meillä ei ole tänään pykäläesityksiä mutta me tulemme perjantaina antamaan lausumia tähän liittyen

arvoisa herra puhemies ravintolapaketti eri lähtökohdistaan on on kiertänyt niin perustuslakivaliokunnassa talousvaliokunnassa kuin nyt sosiaali ja terveysvaliokunnissa ja täytyy sanoa että jokainen valiokunta on omalla arvokkaalla tavallaan tuonut esityksiin kovin järkeviä huomioita ja myös muutoksia on todettava että valiokunnan puheenjohtaja vehviläisen johdolla valiokunta on tehnyt hyvää ja osaavaa työtä ravintoloiden ja kahviloiden sulkeminen asiakkailta on pian kahden kuukauden ajan vaikuttanut sekä suomalaisten arkielämään että ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden elämään

omaisuudensuojaan rajoitusten on kuitenkin arvioitu ja arvioidaan osaltaan edelleen olevan välttämätön koronaepidemian leviämisen estämiseksi sosiaali ja terveysvaliokunta on siis muuttanut hallituksen esitystä siten että siitä käy täsmällisemmin ilmi ravitsemistoiminnan harjoittajan velvollisuudet tämä on hyvä asia mutta edelleen itse peräänkuulutan myös asiakkaan vastuuta paitsi etäisyyksistä myös käsihygieniasta ja ylipäätään järkevästä ja tolkullisesta käyttäytymisestä

velvoitteiden ja rajoitusten tulee olla alueellisesti välttämättömiä tämä on tärkeä näkökohta muutoksen jälkeen siis valtioneuvosto voi asetuksella tarkentaa rajoitusten voimassaoloa alueittain tartuntatautitilanteen mukaan olemme siis tässä kohtaa hyvin tärkeällä maalaisjärjen asialla

josta haluan myös valiokuntaa kiittää sekä alueellinen että ravintolakohtainenkin pelisilmä on suurta viisautta puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta pitää ehdotettuja rajoitustoimia välttämättömänä ravitsemusliikkeiden asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi ja epidemian hillitsemisen näkökulmasta mutta ylipäätään rohkaiskaamme asiakkaita rohkaiskaamme suomalaisia kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien käyttämään ravintolapalveluita se on sitä tärkeää tukea

arvoisa herra puhemies valiokunta on tehnyt hyvää ja huolellista työtä käsitellessään esitystä siitä koko valiokunnalle iso kiitos ravintoloiden sulkemista koskeva lainsäädäntö on monella tapaa poikkeuksellinen sillä nyt epidemian torjumisen vuoksi yrittäjän elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa on rajoitettu siksi myös rajoittamistoimia on käytettävä vain sen verran ja siltä osin kuin se on täysin välttämätöntä tämä on tullut jo otteeseen myös tässä salissa esille herra puhemies kun käsittelimme tätä esitystä lähetekeskustelussa esille nousi erityisesti näkemys siitä etteivät hallituksen esittämät rajoitustoimet ota huomioon lainkaan alueellisia eroja epidemiatilanteessa miten ihmeessä olisi perusteltua että nämä samat rajoittamistoimet asetettaisiin satakuntalaiselle ravintoyrittäjälle ja taas vastaavasti vastaavasti yrittäjälle täällä helsingissä kun tartunnat ovat keskittyneet tänne uudellemaalle ja vastaavasti esimerkiksi satakunnassa uusia tartuntoja ei ole todettu lähes kuukauteen perustuslakivaliokunta on lausunut hyvin painavasti tästä esityksestä ja sen ongelmista jotka koskevat erityisesti esityksen välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta jo aikaisemmin käsitellessään ravintolatoiminnan sulkemista koskevaa esitystä on valiokunta pitänyt välttämättömänä että sääntelyn soveltamisalaa on mahdollista rajata alueellisesti täällä edustaja linden toi esille valiokunnan saamia lausuntoja mitä eri tahot ovat ovat tuoneet esille mutta mutta lienee kuitenkin niin että perustuslaki antaa ne reunaehdot joiden mukaan tämän talon täytyy lainsäädäntöä säätää ja ja sen jälkeen täytyy vain huolehtia siitä että että tilannetta seurataan ja tarpeen vaatiessa ryhdytään muunlaisiin toimenpiteisiin

a pykälän siten että valtioneuvoston asetuksella säädetään pidemmästä aukioloajasta anniskeluajasta ja suuremmasta asiakkaiden enimmäismäärästä jos säädetyt rajoitukset eivät ole välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi tämä on erittäin tärkeä ja perusteltu muutos joka vastaa tähän eduskunnan tahtoon

arvoisa puhemies koronavirus on saatu suomessa talttumaan koska suomalaiset ovat noudattaneet noudattaneet tunnollisesti ohjeita ja suosituksia ja se on todella hieno asia suomalainen yhteiskuntahan on ollut pääosin auki esimerkiksi keski eurooppa ja toisin kuin keski euroopassa suomessa rajoituksia ei esimerkiksi ole kohdistunut kauppoihin ja ja elinkeinotoimintaan kohdistuneet rajoitukset ovat koskeneet lähinnä yleisötapahtumista riippuvia yrityksiä sekä ravintolatoimintaa juuri ravintolayrityksiin onkin kohdistunut mittavimmat elinkeinovapauden rajoitukset koronaviruksen vuoksi ala on joutunut siis kantamaan hyvin merkittävän taakan epidemian torjumisesta kansainväliset esimerkit toki osoittavat että

erityisesti yökerhoihin ja baareihin liittyy erityisiä riskejä viruksen leviämisen kannalta joita tässä keskustelussakin on tuotu esille alusta asti kun ravintolatoimintaan alettiin kohdistaa näitä rajoituksia niin ainakin minulle on ollut epäselvää se mihin vertailuun tai arviointiin perustuu se että juuri tähän yhteen toimialaan kohdistetaan näin mittavia elinkeinovapauden rajoituksia mutta vastaavan tartuntariskin

liikuntakeskuksen spinning tunnit saa järjestää ilman minkäänlaisia reunaehtoja tai suojaetäisyyksiä mutta a la carte ravintolatoimintaa rajoitetaan merkittävästi ja lakisääteisesti tämä kysymys on on minulle ravintolayrittäjien toimesta esitetty itse toivoisin että suomessa päästäisiin mahdollisimman symmetrisiin yhteismitallisiin ja terveysperusteisiin suosituksiin joilla tätä tartuntariskiä eri tilanteissa vähennetään

perustuslakivaliokunta ja eduskunta ovat jo siinä mara lain käsittelyssä edellyttäneet tätä alueellista tarkastelua todella suomessa on monia maakuntia joissa ei ole ollut viikkoihin lainkaan koronatartuntoja perustuslakivaliokunta totesi tässä yhteydessä että jos ravintolarajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön ei sitä voida ylläpitää ja hallituksen tulee tarkkaan seurata rajoitusten edellytysten täyttymistä tämä säädösperusteinen välttämättömyysarviointi on nyt sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä viety tuonne pykälään

joka koski loppuun asti koko suomea

arvoisa herra puhemies on hyvä asia että voimme avata yhteiskuntaa pikkuhiljaa vaiheittain ja muutoksia koko ajan arvioiden ja seuraten on voitava tarvittaessa ottaa myös taka askelia elämme edelleen poikkeusoloissa mutta matkalla kohti normaalimpia oloja nyt on aika avata myös omia ajatuksia ja toimintatapoja normaalia meidän tulee käyttää tarjolla olevia palveluja jotta yrityksemme saavat asiakkaita ja työ menee eteenpäin koronatilanne on rauhallinen suomessa kiitos suomalaisille kuuliaisuudesta ja ohjeiden määräysten noudattamisesta ja kiitos kuuluu myös hallitukselle ja päättäjille hyvistä päätöksistä puutteellisten ja vaillinaisten tietojenkin keskellä on tehty tarpeellisia rajoituksia ja annettu suosituksia ja siksi olemme tässä tilanteessa niin kuin moni muukin länsimaa joissa rajoituksia on alettu purkaa ja höllentää eri puolilla eurooppaa täällä on moneen kertaan todettu että tautitilanne on suomessa hyvin erilainen eri puolilla kun rajoituksia höllennetään ne eivät höllennettyinäkään ole koskaan ongelmattomia kuten edustaja lohi täällä jo totesi pienten ravitsemusliikkeiden tilanne on tukala seudulla jossa ei ole paljon tartuntoja tuntuu turhauttavalta toimia rajoitusten mukaan mutta tällaista välttämättömyysarviointia on tehty pitkin matkaa rajoituksia ja niitten välttämättömyyttä on arvioitu jo siinä kun presidentti ja valtioneuvosto totesivat poikkeusolot sitä välttämättömyyttä on arvioitu myöskin perustuslakivaliokunnassa pitkin kevättä kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnalle joka teki tarvittavat muutokset tämän arvioinnin pohjalta tähän lakiesitykseen rajoitusten kolmas välttämättömyyden arviointi toteutuu lakia soveltavien viranomaisten työssä tähän liittyy myöskin rajoitusten alueellinen välttämättömyys epidemian mahdolliset uudet aallot tulee toki ottaa huomioon mutta hallituksen ja viranomaisten tulee riittävän usein pohtia rajoitusten määräaikaa ja välttämättömyyttä tällöin voidaan toimia eri paikoissa eri eri tavalla liityn myöskin siihen edustaja mäkisalo ropposen toiveeseen että lakimuutokset tulevat riittävän ajoissa perustuslakivaliokuntaan niin että se voi tehdä työnsä rauhassa on hienoa että olemme matkalla kohti normaalia

arvoisa herra puhemies ihan ensin meinasin todeta että hienoa että ministeri kiuru on salissa mutta hän taisi täältä lähteä olisin esittänyt kysymyksen ja esitän sen nyt jos hän palaa tai kuuntelee tätä jostakin muualta olisin pitänyt hyvänä että ministeri olisi paikalla koska täällä on paljon kysymyksiä jotka ovat jääneet vastaamatta olisin kysynyt ja kysyn nyt aikooko ministeri uudistaa alkoholilain kun täällä on tullut vahvoja

sitten tähän tartuntatautilain käsittelyyn aikataulusta olisin todennut sen että on erittäin valitettavaa että tämä laki tuli ihan kalkkiviivoilla eduskuntaan ja tämä on yrittäjille erityisen rankka tilanne on tietenkin tärkeää että nyt tämän lakiesityksen saamme eteenpäin sen sanon että ruusuja pitää antaa hallitukselle ja suomen kansalle että tartunnat on saatu taitettua mutta kyllä tässä risuja tulee siitä miten yrittäjyyttä ymmärretään meiltä on tulossa tähän esitykseen vastalause jonka edustaja laiho

tästä terveysperusteisuudesta kun tartuntatautilain perusteella tehdään rajoituksia rajoitustoimien pitäisi olla terveysperusteisia niiden pitäisi olla välttämättömiä tämän välttämättömyyden taakse on kovin usein hallitus piiloutunut ilman että on tullut perusteluita monet asiantuntijat ovat todenneet että hyvin ohuet ovat olleet hallituksen perustelut myös perustuslakivaliokunta on on pitänyt lausunnossaan ongelmallisena sitä että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole yksityiskohtaisesti tarkasteltu kunkin ehdotetun toimenpiteen välttämättömyyttä tai oikeasuhtaisuutta ja ja olisin kysynyt nyt vielä ministeriltä miksi näin ja voisiko hän vastata mutta hän ei ole paikalla ainakaan vielä sitten rajoitusten alueellisuudesta vahvaa kannatusta ympäri salia mutta jostain kumman syystä vaikka perustuslakivaliokunta ja eduskunta ovat sitä edellyttäneet hallitus ei ole halunnut ottaa tätä alueellista räätälöintiä omakseen eikä viedäkseen sitä eteenpäin nyt se on sitten pykäliin laitettu tartuntatautilain osalta ja olisin kysynyt nyt ministeriltä aiotaanko tämä nyt ottaa omaksi niin kuin eduskunta tässä tulee päättämään todennäköisesti olisin halunnut kuulla tästä näkemyksen ministeriltä sitten arvoisa puhemies ihan lyhyesti näistä perusteluista täällä on asiakaspaikkoja ja aukioloja rajattu ja hyvin ohueksi ovat jääneet perustelut miksi juuri nämä on valittu täällä edustaja sankelo erittäin hyvin nosti että talousvaliokunta ihan yksimielisesti nosti esille lukuja ja ja ehkä vähän vahvempia taloudellisia perusteita sille millä tavalla ravintolat voisivat turvallisesti avata ovensa mutta sillä tavalla että ravintoloiden toiminta olisi kannattavaa olisin kysynyt ministeriltä kun sitä perustelua ei ole millä perusteella on valittu tällaiset luvut jotka asiantuntijoiden mukaan tulevat johtamaan siihen että että ravintoloiden toiminta ei ole kannattavaa erityisesti jos puhutaan pienistä ravintoloista todella toivon että joku hallituksen edustaja olisi salissa paikalla ja vastaisi näihin kysymyksiin

arvoisa puhemies valtioneuvosto päätti kuudes toukokuuta kaksituhattakaksikymmentä periaatepäätöksessään suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi päätöksessä on todettu että asetetuilla rajoitustoimilla ja annetuilla suosituksilla on onnistuttu hillitsemään epidemian etenemistä ja suojaamaan erityisesti riskiryhmiä epidemian eteneminen on nyt hidastunut ja rajoituksia on myös siitä syystä välttämätöntä alkaa purkamaan hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoiminnalle rajoituksia joilla ravintoloita ja kahviloita voidaan avata asiakkaille turvallisesti ja estää samanaikaisesti koronavirustaudin leviämistä uudelleen kesäkuun alusta lähtien

on pian kahden kuukauden ajan vaikuttanut voimakkaasti sekä suomalaisten arkielämään että ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden elämään ja toimeentuloon rajoitus on ollut merkittävä puuttuminen perustuslailla turvattuun elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan rajoituksen arvioitiin kuitenkin olevan välttämätön koronaepidemian leviämisen estämiseksi sosiaali ja terveysvaliokunta on muuttanut hallituksen alkuperäistä esitystä siten että valtioneuvosto voi asetuksella tarkentaa rajoitusten voimassaoloa alueittaisen tartuntatautitilanteen mukaan tarkkarajaisemmin kuin mitä hallituksen esityksessä esitettiin jokaisen yksittäisen velvoitteen ja rajoitustoimen osalta on tehtävä arviointia sen tarpeellisuudesta aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista sekä voisivat määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravintolan tai kahvilan ravitsemisliiketoiminnan voisi määrätä välittömästi suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuun alusta lähtien ja olemaan voimassa tämän vuoden lokakuun loppuun on tarpeellista että valtioneuvosto seuraa tarkoin rajoitusten laissa säädettyjen edellytysten voimassaoloa jos edellytykset rajoitusten voimassaololle eivät enää täyty on tilapäiset säännökset tietenkin kumottava

arvoisa puhemies on hienoa että ravintolat saadaan nyt auki ja on ollut erittäin tärkeää että on pyritty hakemaan myöskin mallia jolla se voidaan tehdä turvallisesti pidän kuitenkin valitettavana sitä että että tämä esitys on tuotu tänne näin kalkkiviivoilla suhteessa siihen että ensi maanantaina ravintolayrittäjien tulisi saada jo ravintolansa auki ja ja tässä on kovin lyhyt aika varautua siihen millä tavoin se on mahdollista tehdä nämä ravintolayrittäjät joutuvat tässä mielessä varsin kohtuuttomaan asemaan no sitten varsinaisesta esityksestä kokoomusryhmän mielestä eduskunnan on edellytettävä valtioneuvostoa huomioimaan näissä ravintolatoiminnan rajoitustoimissa maakuntien erilaiset infektiotilanteet nyt kesäkuun alusta alkaen perustuslakivaliokunnan mukaan ei voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen mukaan välttämätöntä yritysten näkökulmasta tämä on olennainen huomio siinä mielessä että tämä pienentäisi sulkutoimien aiheuttamia menetyksiä yrityksille kokoomusryhmä edellyttäisi valtioneuvostolta myöskin ravintoloiden aukioloaikoja koskevien rajoitusten väljentämistä jotta ne voisivat olla auki aamuviidestä sinne puoleenyöhön ja myöskin joustoa näihin asiakasmääriin perusajatuksemme tässä taustalla on se että ravintoloiden avaamisen ravintoloiden avaamisen tulee olla paitsi turvallista niin myöskin kannattavaa sitten vielä lopuksi jos tässä oli tähän tätä kannattavuusnäkökulmaa että että kannattavasti pitää pystyä avaamaan ravintolat niin toki tässä täytyy myöskin muistaa tämä turvallisuusaspekti keskustelimme siitä tänään myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja ja totesimme siellä että

pidämme näitä alueellisia sääntelyeroja hyvinä ja ja tarpeellisina mutta toki niihinkin sisältyy riskejä vaikka jollakin alueella tautia ei tällä hetkellä niin olekaan niin se että jos ihmiset tulevat ravintoloihin ja liikkuvat eri puolilta maata ei saa estää sitä ettemme hae näitä alueellisia sovelluksia mutta ne vaativat rinnalleen tällaista valtakunnallista ohjausta ja ennen kaikkea tätä epidemiologisen tilanteen seurantaa siinä mielessä oikein hyvä että tähän esitykseen on nyt haettu rinnalle tämä jolla voidaan sitten joustavasti reagoida edetään rohkeasti alueittain mutta reagoidaan tilanteen muuttuessa matalalla kynnyksellä jos turvallisuuden näkökulmasta se tarpeen on haetaan kaiken kaikkiaan ratkaisuja jotka ovat turvallisia ja kannattavia niin sellaisella tiellä tästä paras ratkaisu löytyy kiitoksia

arvoisa herra puhemies ensinnä todettakoon että tämä hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on käsitelty eduskunnassa erittäin nopeassa aikataulussa ja kova kiire sillä toki onkin sillä lain on tarkoitus tulla voimaan jo ensi viikon maanantaina ensimmäinen kuudetta ja tiedän että tätä päätöstä myös ravintolatoimijat odottavat on selvää että näissä poikkeusoloissa väestön terveyden suojeleminen on perusoikeusjärjestelmän kannalta erittäin painava peruste myös nyt käsiteltäville rajoituksille tarkoituksena on että ravitsemisliiketoiminnalle asetetaan sellaisia tilapäisiä rajoituksia joilla yhtäältä elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille mutta samanaikaisesti pidetään huoli siitä että koronavirusepidemian leviäminen estetään kuten sanottu kaiken perusta on ihmisten terveyden suojelu nyt käsiteltävät rajoitukset koskevat aukiolo ja anniskeluaikoja ja asiakaspaikkamääriä ravintoloissa lisäksi ravitsemisliikkeet velvoitetaan noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden välisistä etäisyyksistä keskeistä on että epidemiatilannetta seurataan tarkasti ja tilanteen salliessa rajoitteita puretaan asteittain näin on toimittu myös muissa maissa on myös huomioitava että tilanteen muuttuessa huonompaan suuntaan on mahdollisuus myös kiristää rajoitteita toki tätä kuitenkaan varmasti kukaan toivo mutta se valmius on olemassa perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan lakiehdotukseen tehtäviä muutoksia joita sosiaali ja terveysvaliokunta puolsi uskon että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja saattaa näistä tarkemmin käyttää tänään vielä puheenvuoron tämäkin asia sisältää oikeudenmukaisuuskysymyksiä kysymyksiä siitä koskevatko päätökset yhdenvertaisesti kaikkia alan toimijoita samanlaisia epäoikeudenmukaisuuden kohtelun kokemuksia on kuulunut myös esimerkiksi ikäihmisten rajoitustoimiin tai vaikkapa business finlandin tukiin liittyen on erittäin vaikea toimia näissä oloissa niin että kaikki voisivat kokea tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi tämän asian kanssa myös me sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme silmätysten tehtävä ei ollut helppo varsin nopealla aikataululla on alueellisia eroja epidemiatilanteen osalta ja erilaisia ravitsemusalan toimijoita ja niin edelleen nyt lainsäädäntö aluksi koskee kaikkia toimijoita tasavertaisesti kuitenkin sosiaali ja terveysvaliokunta painottaa että rajoitustoimenpiteiden purkamista voidaan eriyttää myös alueellisesti epidemiologisen tilanteen sen salliessa mikä pienentää rajoitustoimien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä kuitenkin valiokunta muistuttaa että tämä lisää riskiä epidemian uudelleen leviämiselle koska tartuntavaara ravintolatiloissa ja kansalaisten liikkuessa maan sisällä on olemassa

arvoisa puhemies käsittelyssämme on esitys jossa joudutaan hyvin tarkkaan punnitsemaan sekä perustuslaillisia taloudellisia että terveydellisiä näkökohtia on erittäin tärkeätä että ravintoloiden sulkemisen kaltaisia rajoituksia puretaan nyt alkuvaiheessa asteittain varovaisuutta noudattaen kuten useissa muissakin maissa on tehty ja ollaan tekemässä asteittainen rajoitusten purkaminen edellyttää epidemiatilanteen jatkuvaa seuraamista koska rajoitusten purkaminen voi aiheuttaa koronaviruksen leviämisen lisääntymistä ja pahentaa epidemiatilannetta perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan ettei rajoituksia voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä rajoitustoimenpiteiden purkamista voidaan eriyttää alueellisesti epidemiologisen tilanteen sen salliessa mikä pienentää rajoitustoimien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä saadun selvityksen nojalla alueellisiin sääntelyeroihin kuitenkin merkittäviä riskejä epidemian uudelleen vahvistumisesta koska infektio voi levitä ravintolatiloissa ravintolatiloissa ja kansalaisten liikkuessa maan sisällä tästä syystä valtakunnallista ohjausta sekä huolellista epidemiologiseen analyysiin perustuvaa asetussääntelyä tarvitaan ehdottomasti sosiaali ja terveysvaliokunta piti esitetyistä syistä tärkeänä että toimenpiteiden vaikutuksia ja muuttamistarpeita tarkastellaan säännöllisesti ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin joko rajoituksia kiristäviin tai lieventäviin toimiin

kun edustaja vestman kysyi minkä takia ravintoloita nytten rajoitetaan enemmän kuin muita vastaavia yrityksiä niin siihen voisin oikeastaan siteerata suoraan thln lausunnosta mikä kuuluu näin lukuisat kansainväliset esimerkit ja myös suomesta saatu kokemus ovat osoittaneet että epidemiaa voi kiihdyttää eniten tilanteet joissa ihmiset viettävät vapaa aikaansa pitkään ja ahtaissa tiloissa joissa on paljon ihmisiä tiiviissä kontaktissa

arvoisa puhemies ravintolat ja kahvilat avataan ensi viikon maanantaina ensimmäinen kuudetta ja nyt vasta olemme käsittelemässä tätä lakia että aika viime tippaan on on sääntely jäänyt ja siellä moni ravintoloitsija varmasti odottaa mielenkiinnolla mitä se sääntely tulee olemaan

sitten ei ei tarvitse niin tarkasti niitä sääntöjä noudattaa tietenkin toivotaan että että se omavalvonta siellä toimii mutta otimmekin keskusteluihin talousvaliokunnassa ja kokoomuksen kannaksi itse asiassa muodostui se että seitsemänkymmentäviisi prosenttia näistä asiakaspaikoista olisi ollut parempi näkökulma jos jokin prosenttiyksikkö täytyy asettaa ja ja se perustuu siihen että erityisesti pienten ravintoloiden on hyvin vaikea avata ovensa kannattavasti jos vain puolet asiakaspaikoista saadaan täyttää toinen asia jota ihan käytännön kannalta kannalta talousvaliokunnassa pohdittiin oli joka sitten kategorisesti kiellettiin tässäkin me korostimme omavalvonnan tärkeyttä että että voi olla että ravintoloissa syntyy jonoja kun joudutaan jonottamaan siihen annosteluun aivan niin kuin kouluruokailussa ja ja myöskin joudutaan palkkaamaan lisää henkilöstöä ja se tietenkin aiheuttaa niitä kustannuspaineita koska jos voi täyttää vain puolet niistä asiakaspaikoista niin ei ole myöskään sitä rahavirtaa jolla sitten niitä kuluja katetaan

että että yökerhothan jäävät pois tässä tilanteessa eli kun ne yleensä sitten puolenyön kieppeillä tai niillä main avaavat ovensa niin on ihan ymmärrettävää että niitä ei nyt päästä vielä tässä vaiheessa avaamaan mutta se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä että ravintolatukea tarvitaan tämänkin jälkeen arvoisa puhemies

edustaja ojala niemelä ja sen jälkeen ministeri
arvoisa herra puhemies meillä tosiaan ravintolat ovat suljettuna kolmaskymmenesensimmäinen viidettä saakka ja nyt sitten ensimmäinen kuudetta lukien on näitä lievennettyjä rajoituksia tai tarkalleen ottaen voidaan sanoa että nämä ovat uusia rajoituksia ravintola alalle noissa kuulemisissa kuultiin että ravitsemustoiminta on riskialtista toimintaa suljetut tilat läheiset kontaktit ihmisten sosiaalisuus ja kun siihen yhdistetään vielä alkoholinkäyttö niin monesti se johtaa siihen että nämä rajoitukset ovat edelleen perusteltuja

perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin sitä että tämä lakiehdotushan oli tarkoitus säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perustuslaista joka olisi ollut voimassa kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä saakka eli lokakuun loppuun tässä kuitenkin oli se ongelma olisi omaksuttu se kanta että nämä poikkeusolot silloin jatkuvat lokakuun loppuun asti tästä meillä ei kuitenkaan voi olla täyttä varmuutta mihin asti näin on ja sen vuoksi luovuttiin tästä perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla tehdystä esityksestä ja kirjoitettiin pykälät tartuntatautilakiin ja lisäksi asetuksen osalta annettiin vielä asetuksenantovaltuus sitten lisäksi täällä on paljon käyty keskustelua rajoitusten soveltamisalasta ne on nyt ainakin aluksi annettu valtakunnallisina ravintolaliiketoiminnan rajoittaminen pitää kuitenkin pystyä perustelemaan välttämättömäksi jokaisella alueella erikseen tätä perustuslakivaliokunta korosti korosti koronavirus on levinnyt kaikkiin maakuntiin mutta toisaalta tautitapaukset keskittyneet uudellemaalle ja viruksen leviäminen on hidastunut tästä näkökulmasta ei ole aivan ongelmatonta pitää sääntelyä tämän välttämättömyysvaatimuksen edellyttämällä tavoin alueellisesti riittävän rajattuna toisaalta on kuitenkin asianmukaista että lakiehdotuksessa ja sen perusteluilla on korostettu tarvetta jatkuvasti seurata sitä ovatko rajoitukset välttämättömiä kullakin alueella ja ylipäänsä se että valtioneuvoston on ryhdyttävä tarvittaessa heti toimenpiteisiin sääntelyn kumoamiseksi tai muuttamiseksi lisää sääntelyn hyväksyttävyyttä myös välttämättömyysvaatimuksen näkökulmasta mainittujen rajoitusten lieventämistä lieventämistä valtakunnallisesti kaikkialla yhtäaikaisesti ja samalla tavalla voitaisiin siten pitää ainakin nyt alkuvaiheessa johdonmukaisena menettelynä mutta tietenkin korostetaan sitä että tämä

että sosiaali ja terveysvaliokuntaa siitä että olette tehneet todella mittavan työn hyvin lyhyessä siltä osin ensinnäkin perustuslakivaliokunta tulkitsi aivan oikein tässä hengessä että poikkeusoloihin tarkoitetun perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän käyttäminen alkaa olla tässä epidemiologisessa tilanteessa jo kysymys jossa olisi syytä alkaa siirtyä tautitilanteen parantuessa kohti tavallista lainsäädäntöä minusta se herättää luottamusta nimenomaan siihen että että me alamme nyt myöskin saada tuloksia aikaan näiden kovien rajoitustoimien jälkeen eli olemme siirtymässä kohti tavallista lainsäädäntöä kun

tämän esityksen valmistelu aloitettiin tautitilanne silloin vielä puolsi poikkeusoloihin perustuvaa lainsäädäntöä tässä on toukokuu istuttu tämän asian päällä joten nyt taas kun katsotaan tautitilannetta sen muuttuminen hyvin helposti pikemminkin perustelee nimenomaan sen että olemme lähellä sitä päivää jolloin poikkeusolot eivät enää

että perustuslakivaliokunta viitoittaneet hyvän tien sille millä tavalla voidaan mennä eteenpäin tältä osin minusta keskustelu siitä miten tässä on näin nopeassa aikataulussa menty ja edetty on aivan erittäin asiallista omasta puolestani totean että tämä oli valtioneuvostolla tiedossa koska jouduttiin myöskin eri ministeriöiden välillä hakemaan tätä oikeaa tapaa tuoda esitys tänne jatkolle sen jälkeen kun on tosiasiassa tehty tämän majoitus ja ravitsemustoiminnasta annetun lain väliaikainen muuttaminen siinä jatkossa oli pohdinnassa mistä ministeriöstä mistä lainsäädännöstä ylipäätään tätä jatkoa tässä epidemiologisessa tilanteessa tarvittaisiin nyt sitten todella siihen aikaa jo valtioneuvoston päässä ja on aivan selvää että myös eduskunnassa aikataulupaine on ollut tuntuva tältä osin totean että otan todella nöyränä vastaan nämä annetut aikataulumoitteet ja tässä tilanteessa olemme todella puun ja kuoren välissä kun joudumme arvioimaan aivan päivittäinkin tätä epidemiologista tilannetta ja tekemään sitten ehdotuksia sen johdosta

tiukennetaan tarvittaessa ravintoloiden aukioloa kokoomus pitää valitettavana että tämä tuotiin näin viime tipalla eduskuntaan tämä ei oikein arvosta eduskuntaa eikä myöskään niitä ravintolayrittäjiä jotka odottavat sitä tietoa milloin he saavat ravintolansa aukaista tautitilanne on tällä hetkellä hyvä ja rajoitusten vaiheittainen purkaminen on järkevää jotta yhteiskunnan ja talouden uudelleen käynnistyminen ja elpyminen voivat alkaa kokoomus vaatii kuitenkin että kaikki rajoitustoimet joita tehdään tartuntatautilain perusteella ovat terveysperusteisia ja välttämättömiä koska tämä määräaikainen laki on esitetty olemaan voimassa suhteellisen pitkään lokakuun loppuun on kokoomuksen mielestä välttämätöntä arvioida epidemiologista tilannetta säännöllisin ja tihein väliajoin sekä tuoda tiedot niiden perusteista kaikkien saataville haluamme että ravitsemusliikkeet voidaan avata hallitusti tartuntatautitilanne onkin huomioitava kaikissa tilanteissa ja rajoituksia on voitava kiristää tai helpottaa epidemiatilanteen mukaisesti ja alueellinen tarkastelu huomioiden

erityisesti pienemmillä ravintoloilla tulee olemaan vaikeuksia selviytyä hallituksen esityksessä ehdotettujen rajoittamistoimenpiteiden johdosta kokoomuksen mielestä asiakaspaikkamäärien prosenttiosuuden nostamisella esitetystä viidestäkymmenestä prosentista seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin olisi toiminnan kannattavuuden näkökulmasta huomattava vaikutus tulonmuodostukseen ja toiminnan kannattavuuteen erityisesti pienten ravintoloiden ja kahviloiden osalta

päättyen kahteenkymmeneenneljään tämä mahdollistaisi esimerkiksi ammattiliikennöitsijöille ravintoloiden käytön aikaisin aamulla ja myös ravintoloiden järkevämmän iltakäytön iltaruokailijoiden suhteen yökerhot on järkevää pitää edelleenkin suljettuina toistaiseksi olemmekin ehdottaneet

näihin kellonaikoihin pykälämuutosta niin että ravitsemistoiminta voitaisiin aloittaa jo kello viisi ja lopettaa kello kaksikymmentäneljä samassa yhteydessä voitaisiin poistaa tämä alkoholiin liittyvä lause täältä koska on epätarkoituksenmukaista tartuntatautilailla määritellä alkoholiin liittyviä asioita ja toinen asia nostaa tätä paikkamääritystä seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin meillä on myöskin lausumia jotka tulen sitten myöhemmin esittämään viimeistään perjantaina kiitos
arvoisa herra puhemies valiokunnat ovat tehneet tässä erinomaista työtä tiiviissä aikataulussa salissa on käytetty paljon puheenvuoroja liittyen tähän alueelliseen tarkasteluun

tähän perusfilosofiaan eli koko tarkoitushan tässä on että me pystymme pitämään tämän taudin kurissa mielellään käytännössä tukahdutettuna niin että aina kun tartunta ilmenee niin se jäljitetään ja ne tartuntaketjut pätkitään kiinni nyt aika rajusti sitten edelleen rajoitetaan rajoitetaan yhtä elinkeinoa ja se on ihan perusteltua kuitenkin käytännössä tässä on tietysti aina tasapaino eli ihan se että meidän täytyy aina löytää ne keinot jotka tosiasiallisesti tehoavat jolloin me pääsemme siihen tavoitteeseen epidemian hallinnan kannalta mutta jotka eivät kuormita sitten muuta yhteiskunnan toimintaa ylenmäärin tässähän sen takia korostuu tämä jatkuva arviointi hallitukselle hyvin suuren vastuun tehdä tämän lain pohjalta oikeita päätöksiä jatkossakin tämä laki joka tässä muodossa on tietynlainen valistunut lähtöoletus siitä että laittamalla asiakaspaikat puoleen sekä nämä kellonajat ja nämä rajoitukset niin päästään niihin tavoitteisiin joita tämän epidemian suhteen on voi olla että ne lähtöoletukset voisi asettaa toisinkin täällä on nyt tulossa ja annettukin erilaisia näkökulmia mutta omasta näkökulmastani siitä ei ehkä kannata tehdä mitään maailman suurinta arvovaltakysymystä kyse on siitä että me löydämme nimenomaan lähtee siitä että sitten kun sitä välttämättömyysperustetta ei ole niin sitten näitä asetuksia ruuvataan toiseen suuntaan tai toiseen suuntaan

eli tämä on tässä muodossaan hyvin rakennettu pohja mutta korostan sitä että tämä todellakin laittaa paljon vastuuta siihen että jatkuva arviointi kokemuksen kerääminen tutkimusnäytön tuottaminen ja sen kerääminen seuraaminen muualta maailmasta kaikki tämä että sen perusteella täytyy tehdä sitä jatkuvaa arviointia täytyy tehdä hyvät päätökset siitä miten sitä ravintola alaa

rajoitetaan ja kuten tuossa edustaja laiho sanoi niin korostan että tässä on tosi tärkeätä että se se tietopohja jolta pohjalta tätä arviointia jatkuvasti tehdään on julkista avointa ja ja sen pohjalta voidaan käydä koko yhteiskunnassa koska silloin meillä säilyy myös tietynlainen luottamus ja legitimiteetti tämäntyyppiselle rajoittamiselle mutta muuten tämä on nähdäkseni oikein hyvä puite päästä samaan aikaan avaamaan tätä toimialaa mutta kuitenkin että korona meillä pysyy kurissa

arvoisa herra puhemies heti alkuun kiitokset perustuslakivaliokunnalle ja sosiaali ja terveysvaliokunnalle tarmokkaasta työstä oliko tämä myös talousvaliokunnassa ja kiitos myös talousvaliokunnalle silloin kun uudenmaan maakunnan sulkeminen päätettiin suunniteltua aikaisemmin niin hallitus julisti että koska se ei ole välttämätöntä enää tämä perusoikeusrajoitus niin se on välittömästi lopetettava nyt jos täällä olisi paikalla oikeusministeri henriksson joka silloin sanoi että se on juridinen fakta niin kysyisin oikeusministeri henrikssonilta en viitsi teitä ministeri kiuru tällä juridiikalla nyt vaivata että miten on välttämätöntä tänäkään päivänä tällä kellonajalla pitää kaikkia kahviloita ja ravintoloita suljettuina sellaisissa maakunnissa tai sellaisissa sairaanhoitopiireissä joissa tätä virusta ei ole ollut viikkoihin totta kai ymmärrän että ihmiset liikkuvat vapaasti maassa ei siitä ole kyse mutta miten se on välttämätöntä totta kai tämä välttämätön termi on joustava termi niin kuin juridiikassa aina on kyse tulkinnasta mutta luenpa nyt kuitenkin perustuslakivaliokunnan lausunnosta tähän liittyvän virkkeen ettei rajoituksia voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä

miten tämänhetkinen tilanne on sopusoinnussa perustuslain kanssa minusta tämänhetkinen tilanne tänä päivänä tähän kellonaikaan sen vanhan lain nojalla on hyvin ongelmallinen perustuslain valossa ja myös tämän perustuslakivaliokunnan eilen antaman lausunnon valossa ja myös sen lausunnon ja mietinnön valossa jota perustuslakivaliokunta silloin alkuun antoi sekä ravintoloiden sulkemislaista että asetuksesta no tämä kysymys tästä välttämättömyydestä

helsingin sanomien toimittaja saska saarikoski kirjoitti jossain vaiheessa palstallaan että esimerkiksi ruokolahdella on enemmän tietoa siitä kuuluisasta ruokolahden leijonasta kuin tästä koronaviruksesta ja tämä kuvaa tilannetta hyvin monissa kunnissa hyvin monissa maakunnissa ja kun hallitus nyt tällä asetuksella josta me olemme luonnoksen nähneet meinaa ensimmäinen kuudetta alkaen kaikissa maakunnissa ja kaikissa sairaanhoitopiireissä laittaa täytäntöön täysin samat rajoitukset niin kysyn se sopusoinnussa perustuslain kanssa se että myöhemmin sitten lievennetään rajoituksia osassa alueita on tietysti perusteltua mutta miksi on välttämätöntä poriin ja raumalle ja joka paikkaan laittaa kaikki samat rajoitukset voimaan ensimmäinen kuudetta minusta ei ole ja tästä matkustelusta totta kai ihmiset liikkuvat mutta kyse on riskin arvioinnista

herra puhemies on hienoa että meillä on epidemiatilanne maassa siinä vaiheessa että voimme avata ravintoloita ja kahviloita laajemmin iso kiitos siitä kaikille kansalaisille jatkossakin tietysti kansalaisista meistä jokaisesta ja ja meidän käyttäytymisestämme riippuu se voivatko kahvilat ja ravintolat jatkossakin olla auki ja voiko toiminta normalisoitua tyystin toivon että se prosessi nimenomaan tähän suuntaan menee perustuslakivaliokunnassa tätä hallituksen esitystä tarkkaan tutkimme ja arvioimme ja ja kuuntelimme monia asiantuntijoita oli aivan yksimielistä sen suhteen että perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän perusteella tätä muutosta lakiesitystä ei voida viedä eteenpäin ja näen että on muutoinkin hienoa että tähän tartuntatautilakiin nyt lisätään pykäliä meillä on ollut varsin hyvä tartuntatautilaki jota olisi voinut

kaiken kaikkiaan arvioidaan ja ja tehdään sinne parannuksia mutta sen että tämä hallituksen esitys tulee uutena pykälänä tartuntatautilakiin näen nyt erittäin hyvänä asiana on ymmärrettävää että tässä puolelta ja toiselta tulee kysymyksiä onko oikein että kaikkialla maassa on nyt alkuun samanlaiset säädökset tilanne on kuitenkin se että meidän on tarkoitus avata ravintoloita ja kahviloita hallitusti turvallisesti ja itse toivoisin että mahdollisimman nopeasti alueellisesti voitaisiin näitä asioita katsoa aivan niin kuin perustuslakivaliokunta myös lausunnossaan edellytti nythän tänne tartuntatautilain teksteihin on tullutkin jolleivät rajoitukset ole välttämättömiä koko maassa valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset alueista joilla kutakin velvoitetta ja rajoitusta sovelletaan eli kyllä meillä on myös näkemys ja toivoisin että pian voisimme avata laajemmin varsinkin niillä alueilla missä ei epidemiaa ja tätä covid yhdeksäntoista virusta esiinny mutta nyt seuraavat viikothan ovat tietyllä tavalla testiä myös sen suhteen pysyykö suurin osa maasta sellaisena alueena sellaisena alueena missä sitä ei esiinny missä sairastuvuus ei lisäänny ja toivon mukaan myös täällä uudellamaalla missä todella on se hankalin tilanne täälläkin nähdään että tapauksia ei tule enemmän eikä tartuntoja tulee enemmän täälläkään

arvoisa puhemies arvelen sillä tavalla että tämä ravintoloitten avaaminen tapahtuu hirmu paljon sen myötä miten asiakkaat ja ravintoloitsijat voivat luottaa siihen että siellä on turvallista olla se on minusta oikeastaan ydinkysymys että asiakkailla on rohkeus mennä ravintoloihin ja ravintoloitsijoilla on sellainen olo että he pystyvät antamaan tällaiset turvalliset olosuhteet

erittäin hyvä ja tärkeä asia sitten kun täällä on puhuttu myös näistä pienistä ravintoloista että kannattaako se kun vain viisikymmentä prosenttia voi ottaa niin minun kotikaupungissani on erittäin pieni ravintola yksi suomen parhaimpia uskaltaisin sanoa neljäkymmentäviisi paikkaa ruokaravintola ja sen ravintoloitsija totesi sillä tavalla että suurin osa heidän asiakkaistaan tulee aina pariskunnittain eli tulee aina kaksi ihmistä he ajattelivat että he pärjäävät vaikka tässä on vain tämä puolet mitä saa ottaa sinne sisälle sitten haluaisin sen ehkä todeta myös että

edustaja zyskowiczin kanssa tästä välttämättömyysasiasta minun omassa maakunnassani on kuukausi siitä kun on viimeksi todettu tartuntatautitapaus mutta silti uskallan toisaalta puolustaa hallituksen esitystä ja valiokunnan näkemystä että lähdetään varovaisesti ja asteittain liikkeelle minulla on käsitys siitä että kun täällä ministeri myös kuulee tätä keskustelua ja ja lukee sekä perustuslakivaliokunnan että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön niin kyllä tässä hallitukselle tulee minusta ihan oikeaa ja oikeanlaista painetta myös siihen että tarkastellaan sitä mahdollisimman pian että näitä alueellisia asioita katsottaisiin ja voitaisiin tehdä siitä ratkaisuja mutta rehellisyyden nimissä näissä asiantuntijalausunnoissa eivät kaikki kyllä sitä puoltaneet esimerkiksi mara joka on

arvoisa puhemies on tosiaan hienoa että näitä rajoituksia voidaan nyt asteittain purkaa ja siten yhteiskuntaa hallitusti avata suomessa tosiaan on onnistuttu tässä hyvin ja olenkin iloinen kun täällä on tänään sekä tässä istunnossa että edellisessä istunnossa jopa kokoomuksesta asti kehuttu sitä kuinka hyvin hallitus on toiminut ravintola alan yrittäjät ja alan työntekijät ovat tosiaan tämän kevään suuria kärsijöitä ja siksi minusta on hyvä että tämän alan toimintaa nyt avataan niin pian ja niin paljon kuin vain on mahdollista mutta kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä todetaan niin samaan aikaan meidän on myös huolehdittava niin henkilökunnan kuin myös asiakkaiden turvallisuudesta lisäksi tämä uhka siitä että suomessa leviäisi ei ole kyllä mihinkään valitettavasti kadonnut ja tämä epidemia on edelleen vaarallinen joillekin ihmiselle se on jopa hengenvaarallinen joten on aivan perusteltua että kun näitä rajoituksia puretaan niin se täytyy tehdä tällä tavalla asteittain ja porrastaen kuten kuten nyt tehdäänkin lopuksi haluan vielä sanoa että minusta on myös tärkeää että näitä nyt asetettavia rajoituksia sitten arvioidaan säännöllisesti eli koko ajan tätä arvioitava sen suhteen juuri miten miten tautitilanne kehittyy ja miten nämä uudet asetuksella säädettävät rajoitteet ja velvoitteet toimivat täällä on puhuttu paljon näistä alueellisista eroista enkä toista sitä mutta esimerkiksi edustaja berg minusta hyvin toi esille niitä sosiaali ja terveysvaliokunnan perusteluja siitä minkä takia myös valtakunnallista ohjausta tarvitaan lisäksi niin kuin esimerkiksi edustaja tanus toi esille niin oma käsitys on myös se että hallitushan voi hyvin nopeallakin aikataululla asetustasolla sitten lieventää näitä rajoituksia joko koko maassa tai tai sitten alueittain eli tähänkin voidaan puuttua oma käsitykseni on myös se että hallitus on siihen jo sitoutunutkin että tätä arviointia koko ajan tullaan tekemään

arvoisa puhemies

kritiikissään näitten välttämättömyysperusteiden hankaluudesta että ne eivät ole mitään objektiivisia mitattavissa olevia ja omat ongelmansa tulee siitä jäykkyydestä millä muutoksia tehdään ihan nämä valmiuslain mukaiset käyttöönotto ja soveltamisasetukset vaativat aina sen eduskuntakäsittelyn ja aika lailla työtä siinä luonnostaan ei voi olla kovin nopeasti nopeasti toistuvia muutoksia sääntelyyn joko alueellisesti tai ajallisesti no sitten kansalaisten ohjeissa se tapahtuu ehkä joustavimmin kansalaiset itse tulkitsevat uudelleen niitä ohjeita ja niitten järkeä ja ja merkitystä ja voivat vapautua toiminnassaan sitten sen mukaan kun kun katsovat nämä normistot ovat hankalia juuri tuon kannalta että mahdollisimman osuvat eri tilanteeseen ja eri osiin maata valitettavasti ei ole semmoista portaatonta säätönappulaa tai kaukosäädintä jolla saisi saisi ohjattua niitä niitä hyvinkin tarkasti ajallisesti ja alueellisesti no nyt kuitenkin tämä uusi mekanismi mahdollistaa sen että kun on

niin niitä voisi periaatteessa parin viikon tai kuukauden välein tarkentaa ja muuttaa ilman että siinä tulisi tätä eduskuntakäsittelyä kun valtaosa näistä rajoituksista nostettiin lain tasolle tässä tartuntatautilaissa valmiusnormeille tyypillistä on tämmöinen varmuusperiaate että varmuuden vuoksi pitää olla tehokkaat estävät mekanismit vaarallisen tartuntataudin leviämiselle ajatukseenkin kuuluu että jokaisessa tilanteessa ne eivät ole ihan viimeisen päälle välttämättömiä vaan jotta ne toimisivat sen taudin lievittämiseksi niissä täytyy olla osassa aluetta tai osassa tilanteita ikään kuin turvallisuusmarginaalia vähän liikaakin on keskusteltu myös tästä puolikkaan ravintolan sallimisesta asiakaspaikkojen suhteen no nyt jos tarkemmin mietitään niin meillä on aika harvassa semmoisia ravintoloita joissa yli puolet aukioloajasta olisi ravintola täynnä tai melkein täynnä eli jos ajatellaan että pöytävarauksilla ajanvarauksilla pystyttäisiin ottamaan käyttöön isompi osa siitä aukioloajasta niin käytännössä lähes sama asiakasmäärä pystyttäisiin pyörittämään vuorokauden mittaan ravintolassa ja kun ajattelee miten isoja muutoksia elämään on tämän taudin takia muuten jouduttu tekemään niin tämä ei kait ole ihan mahdoton ajatus ruokaravintoloiden osalta tämmöistä asiakaskäyttäytymisen muutosta muutosta tapahtuisi myös tämä alueellinen rajoitusten kohdentaminen on ollut kovasti esillä keskustelussa ja juuri tämä uusi sääntelemismekanismi johonka perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja viittasi mahdollistaa sen että se tapahtuisi todella selvästi tarkemmin ja nopeammin

arvoisa puhemies hallitusta voidaan kiittää näistä määrätietoisista toimista jotka on tämän kevään mittaan tehty koronakriisin hallintaan saamiseksi vaikea sanoa olemmeko saaneet sitä hallintaan mutta joka tapauksessa tämä epidemia ei ole päässyt ryöstäytymään suomessa samalla tavalla valloilleen alkuunkaan kuin monissa muissa maissa nyt sitten vuorostaan

hyvässä ajassa aletaan purkamaan näitä rajoituksia se aika ilman muuta on tulossa vastaan ja nyt juuri on ihan oikea oikea hetki näitä näitä tehdä tässä on aivan kuin edustaja koskinen viittasi hyvä näkökulma siitä että aletaan myöskin eriyttämään tunnistetaan tämän alueellisen eriyttämisen tarpeellisuus siinä käytetään epidemiologisia perusteita kun tätä välttämättömyysharkintaa tehdään millä pohjalla tätä eriyttämistä voidaan tehdä ja soisi myöskin hallituksen miettivän ja mietimmekin luonnollisesti myöskin toiminnallista eriyttämistä on erityyppisiä ravintoloita erityyppisiä ruokapaikkoja erityyppisiä

luonne tämmöisen virusepidemian altistajina tässä suhteessa tätä eriyttämistä kannattaa kannattaa viedä eteenpäin minäkin jäin pohdiskelemaan edustaja zyskowiczin perustuslaillista pohdiskelua tästä välttämättömyystermistä ja kun en ole juristi niin kuin edellinen puheenvuoron pitäjä niin minä vältän täydellisesti ottamasta kantaa juridisesta näkökulmasta tähän tähän seikkaan onko jo nykyinen tilanne perustuslain vastainen vai ei sen sijaan yrittäisin arvoisa puhemies ottaa poliittista arviota siihen joka mahdollisuus meillä kaikilla kansanedustajilla on ja tässä suhteessa minä itse näkisin vähän niin kuin edellinenkin puheenvuoron pitäjä puheenvuorossaan ollut riskien minimoinnista kysymys meillä on arvaamaton vihulainen joukossamme jonka vaikutusta me emme tiedä tiedä kuinka sen leviäminen tapahtuu kuinka suuresta riskistä todellisuudessa on kysymys maailmalla meillä on esimerkkejä että riski on tavattoman suuri kun se realisoituu pahimmillaan jopa terveydenhuoltojärjestelmä uhkaa rojahtaa ja on rojahtanutkin alueellisesti ja paikkakuntakohtaisesti nämä ovat liian suuria riskejä ja sen vuoksi tämä välttämättömyys tulee täältä poliittisen harkinnan kautta ei välttämättä sen epidemiologisen tilanteen kautta mikä kullakin paikkakunnalla on ja silloin minusta on kun ministerikin on tässä paikalla niin sanon hallitus toiminut tässä viisaasti meillä on myöskin esimerkki maasta ihan liian lähellä jossa me me näemme että tätä riskiä on arvioitu hieman toisella tavalla naapurimaamme lännessä ruotsi jossa sitten käydään vielä pitkä keskustelu suomen ja ruotsinkin välillä tästä kun aikanaan aika menee historiankirjoitusta toimenpiteitä mitä on tehty niin pelkäänpä tässä vaiheessa pelkään että ruotsissa käydään aikamoinen tuuletuskeskustelu ja viitataan moneen moneen kertaan siihen miten suomessa otettiin varovaisemmin tämä tilanne taloudellisesti se maksoi mutta säästettiin ihmiselämiä ja siinä me
arvoisa herra puhemies on tosi hienoa että nyt voidaan hallitusti ja varovaisesti ja askel askelelta avata yhteiskuntaa ja myös ravintoloita koska ravintola ala on kyllä ollut tämän koronakevään suurimpia kärsijöitä tärkeää on kuitenkin varmistaa liiketoimintaa avattaessa niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin turvallisuus minun mielestäni rajoitustoimien purkamisessa kuten tässä ravintoloiden hallitussa avaamisessa tulee asiaa tarkastella alueellisesti kuten tässä salikeskustelussa on useaan kertaan todettu ja kuten myös mietinnössä todetaan ja on hyvä kysyä ovatko yhtä tiukat rajoitustoimet tarpeen sekä helsingissä että niissä maakunnissa joissa ei ollut uusia tartuntoja viikkoihin tietenkin ensisijaista on huolehtia asiakkaiden terveydestä eikä ketään saa asettaa alttiiksi koronavirukselle on myös erittäin tärkeää että nyt asetettavia rajoituksia tarkastellaan ja ne arvioidaan säännöllisesti rajoitukset voidaan pitää voimassa vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi siteeraan tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa jossa valiokunta korostaakin että välttämättömyysedellytyksen tulee säädösperusteisesti ohjata päätöksentekoa alueellisesta soveltamisesta ja ettei rajoituksia voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä ja tätä täytyy tietysti meidän täällä korostaa ja se täytyy huomioida olen itse pohtinut tässä yhteydessä kun on keskusteltu ravintoloiden ravintoloiden avaamisesta että esimerkiksi ruokakauppojen aukioloaikoja tai asiakasmääriä ei ole lailla tai asetuksilla rajoitettu vaikka siellä myös altistuvat niin henkilökunta kuin asiakkaat isoissa marketeissa asioi tuhansia ihmisiä päivittäin ja niihin liittyy myös aika suuret riskit tartuntariskit muinakin aikoina kuin vain korona aikoina elikkä norovirukset ynnä muut tarttuvat helposti kyllä jos ei käsihygieniasta ja niin edelleen huolehdita mutta toisaalta minä olen iloinen siitä että kaupoissa on kyllä huomioitu turvavälit ja asiakkaita ohjeistetaan käsidesiä on saatavilla ja ihmiset ottavat ihan itsekin etäisyyttä toisiin asiakkaisiin elikkä sillä tavalla ymmärretään käyttäytyä itsekin haluan koko ajan omissakin puheenvuoroissani korostaa sitä että meillä jokaisella on on vastuu siitä miten me itse käyttäydymme ja pidetään näistä varotoimista kiinni myös kun ravintoloita avataan hallitusti täytyy tässä jälkipuinnissa muistaa myös jos niitä tartuntoja esimerkiksi rajoitusten avaamisen jälkeen ilmaantuu että ei lähdetä sitten niin kuin syyttelemään yksistään ravintoloita koska me avaamme yhteiskuntaa hallitusti monin tavoin elikkä harrastuspaikkoja ja kirjastoja

arvoisa puhemies välihuudolla tuossa taisin hetki sitten todeta että pyrin vastaamaan edustajakollega zyskowiczille tässä hänen esittämässään älyllisessä haasteessa koska se oli minusta erittäin hyvä älyllinen haaste kerron miten itse ajattelen tämän välttämättömyyden ja myös sen että ensimmäinen kuudetta ei nyt heti pidä tehdä niin että eri maakunnat tai jotkut muut alueet laitetaan eri kategorioihin se menee seuraavalla logiikalla neljästoista maaliskuuta se oli lauantaipäivä suomessa oli kaksisataakymmentä todettua koronavirustartuntaa lapissa yhteensä vain kaksi kainuussa ei yhtään länsi pohjassa ei yhtään kymmenen päivän päästä siitä kahdeskymmenesneljäs kolmatta laskettelukeskukset oli suljettu maanantaina kahdeskymmenesneljäs kolmatta viisikko linjasi että ravintolat pitää sulkea no meillä meni kymmenen päivän prosessi perjantaihin neljäs neljättä asti ennen kuin se käytännössä toteutui tämän lainsäädäntöviiveen takia eli tässä voi tulla nopeita muutoksia siis neljästoista kolmatta taaksepäin katsottuna oli hyvinkin ollut kuukausi tietenkin oli ollut että näissä maakunnissa ei ollut ollut yhtään tartuntaa koska suomessa ei vielä tämä epidemia ollut alkanut eli

jos meillä nyt on kaksi tai kolme viikkoa ollut rauhallinen tilanne jossakin me emme voi aivan siitä tehdä suoraviivaista johtopäätöstä että se olisi luonut sellaiset edellytykset että siellä voidaan täysin turvallisesti siirtyä esimerkiksi merkittävästi laajempaan aukioloaikaan kuin mitä tässä esityksessä nyt esitetään olen aivan varma siitä edustaja sankelon esimerkistä että kortesjärveläinen lounasravintola nyt varmasti on niitä kaikkein vähäriskisimpiä paikkoja jos ajattelemme ravintoloita edustaja zyskowicz mainitsi ruokolahden tuossa kuvainnollisessa mielessä ymmärtääkseni mutta se herätti minut ajattelemaan ja tässä nyt väitän kun ministerikin on paikalla että minulla on tärkeä viesti

me tarkoitamme alueella me seuraamme nyt tiettyjä alueita thlssä päivittäin erva alueittain me seuraamme tartuntatilannetta sairaanhoitopiireittäin me suljimme uudenmaan noudattaen maakuntarajaa joka ei ole

aivan sama asia kuin sairaanhoitopiiri meillä on pääkaupunkiseutu yhtenäinen ja siellä kaksisataatuhatta ihmistä pendelöi yli kuntarajojen tarkoititteko edustaja zyskowicz kenties ruokolahti ruokolahti esimerkillä sitä että meillä pitäisi kuntakohtaisesti päättää delegoida niin pitkälle tämän epidemian hallinta että me tekisimme kuntakohtaisia päätöksiä suomi ei ole liittovaltio niin kuin usa jossa kuvernöörit ovat käyttäneet merkittävää valtaa jos tämä olisi niin minusta helsingissä pormestarin olisi pitänyt tehdä muutamia erittäin jämäköitä toimenpiteitä koska tämä helsinkihän on ollut meidän taudinpesä

arvoisa herra puhemies olihan tuo äskeinen äänestys valtava pettymys kokoomuksen esitys alkoholijuomien myymisestä ulos ravintoloista hylättiin kaikkien hallituspuolueiden toimesta vaikka hyvin vahvasti hallituspuolueiden jopa eduskuntaryhmien puoluejohto on se puolesta puhunut se olisi ollut todella kustannustehokas tapa laittaa talouden pyöriä pyörimään antaa mahdollisuus ravintoloille yrittää tässä vaikeassa tilanteessa ja parantaa palveluita vastuullisesti kun täällä salissa sen puolesta on vahvasti puhuttu että pienpanimot saisivat etämyyntioikeuden ja ravintolat ulosmyyntioikeuden ja ja myöskin ravintoloiden alennetusta alvista on puhuttu niin ministeri kiuru kysyin tätä kerran mutta olitte juuri silloin salista ulkona niin kysyn nyt jos olette kuulolla siellä

onko hallituspuolueissa ollut puhetta tästä mitä mieltä te olette aiotteko te uudistaa alkoholilakia vai onko jokin sellainen hiljainen tai äänekkäämpi sopimus että näin ei tehdä vetoan kyllä että kuulisitte vihreillä on puoluekokouspäätös keskustan eduskuntaryhmän arvostettu puheenjohtaja on vahvasti julkisuudessa puoltanut pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta ravintoloiden ulosmyyntioikeutta voitteko te vastata onko mahdollista että me voimme odottaa alkoholilain uudistusta vielä tälle eduskuntakaudelle se olisi iso uutinen ja sitä varmasti ravintolat ja ja suomalaisetkin kaupungeissa odottavat se on myöskin kaupunkikulttuuripoliittinen teko sitten kysyn

jos ja kun ja varmasti luitte talousvaliokunnan mietinnön niin siellä todettiin että ei ole oikein perusteltu tämä luku että vain puolet paikoista otetaan käyttöön ja siellä nostettiin isompaa isompaa lukua totta kai terveys edellä mennään turvallisuus edellä pitää talouden pyörät laittaa käyntiin mutta jos on mahdollisuus myöskin miettiä yrittäjyyttä ja sitä että ravintolat ovat kannattavia niin niin voisitteko te perustella vielä tässä eduskunnalle ennen kuin tätä lakiesitystä lähdetään äänestämään ja tekemään päätöksiä että miten tämä luku valittiin onko joku syy miksi miksi se on juuri viisikymmentä eikä voisi olla prosenttia niin kuin kokoomuksen vastalauseessa on arvioitteko te tämän tartuntatautilain vaikutuksia että mitä se tarkoittaa yrittäjille onko yrittäjällä ylipäätään mahdollisuus avata avata ravintoloita ja kahviloita kun tämän lakiesityksen olette tuoneet onko tämmöistä vaikutusarviointia tehty korostan että totta kai turvallisuus ja terveys edellä mennään mutta kyllä aina hallituksen pitäisi myös yrittäjyysvaikutukset arvioida eli onko tämä tehty

arvoisa herra puhemies yhteenvetona voi sanoa että ravintoloita koskeva lakipaketti näyttää jäävän torsoksi vaikka tässä onkin hallituksella varmaan ollut hyvät tarkoitusperät kuten koronatappioiden hyvittäminen nämä anniskelu ja aukioloaikoja koskevat rajoituksetkaan eivät ole loppuun saakka mietittyjä se että anniskelu lopetetaan klo kaksikymmentäkaksi ja ravintola suljetaan klo kaksikymmentäkolme ei kesäaikana ihmisten kokoontumista ja toistensa tapailua rajoita voin olla väärässäkin mutta arvelen että seurustelu ja bileet jatkuvat kesäiltoina jossain muussa ympäristössä esimerkiksi puistoissa ja kesämökeillä koska kesä on suomessa loma aikaa ja yöt lämpimiä ja valoisia ravintoloille olisi voinut sallia sekä anniskelun että aukiolon klo kahteenkymmeneenneljään saakka tästä olisi ollut merkittävä hyöty sekä ravintolayrittäjille että myös taksiyrittäjille joille jokainen illan tunti on erittäin tärkeää ansainta aikaa myöskään rajoitus että ravintolan sisätiloissa saa olla asiakkaita enintään vain viisikymmentä prosenttia suurimmasta määrästä joka tilaan on hyväksytty on liian rajoittava tämä prosentti olisi pitänyt olla kuusikymmentäviisi tai seitsemänkymmentäviisi prosenttia riippuen ravintolan koosta jotta myös pienet ravintolayritykset voisivat pärjätä tässä koronasulun jälkeisessä ajassa myös aluekohtaiset erot olisi pitänyt huomioida tartuntatilanne on hyvin erilainen eri puolilla suomea täytyy tosiaan muistaa että kesä on loma aikaa jolloin ihmisillä on paljon vapaa aikaa ja siksi tuhannet ravintolat tekevät ison osan vuoden liikevaihdostaan ja tuloksestaan kesällä kiitos

puhemies yhdyn niihin kiitoksiin joita täällä on valiokunnalle valiokunnalle annettu mutta kiinnitän myös omassa puheenvuorossani tässä keskustelussa pitkälti huomiota tähän alueellisuuteen

luvut näistä tartuntatapauksista kertovat että suomessa on varmistettuja tartuntatapauksia kuusituhattakuusisataakaksikymmentäkahdeksan

kun ne on kunnittain täällä jaoteltu niin laskin että näistä pelkästään helsinki espoo ja vantaa ovat jo yli neljätuhatta

kun täällä edustaja linden puhui että on vaikea määritellä kun ei olla osavaltioita eikä muita niin se pitää paikkansa ettei olla osavaltioita mutta kyllä tästä kartasta näkyy aivan selvästi että kaksi on aluetta uusimaa ja sitten tämä meri lappi johtuen ruotsi yhteyksistä joissa nämä määrät ovat selkeästi suuremmat kuin missään muualla suomessa kuten edustaja zyskowicz viittasi tähän välttämättömyyteen niin kyllä kysymys kuuluu onko tässä nyt enää uudenmaan ja meri lapin ulkopuolella perusteita rajoittaa ravintoloiden toimintaa hyvä kysymys on että onko sen ymmärrän että ravintolat ovat erityyppisiä esimerkiksi yökerhotoiminta sen ymmärrän hyvin sentyyppinen asia jota ei ole syytä avata missäänpäin suomea vielä mutta ruokaravintoloitten osalta ja näitten rajoitusten osalta tässä olisi kyllä todella painavat perusteet sille että nämä alueelliset erot otettaisiin otettaisiin huomioon sitten ehkä vielä pari näkökulmaa tulen itse semmoisesta paikasta kuin sastamala joka on erittäin suuri mökkikunta muistan kun puhuttiin silloin pääministerin suulla että nyt ei pidä mökille mennä että se on iso riski että tulee näitä tartuntoja sastamalassa ei ole tullut ainuttakaan tartuntaa sen jälkeen kun väki tuli mökille kaikki mitkä ovat ennen minä luulen tai tiedän että tämä tilanne on lähes koko suomessa sama sitä efektiä ei ole tapahtunut vaikka väki on lähtenyt mökeille että se tartunta olisi lähtenyt leviämään vaikka monet niistä mökille tulijoista ovat tulleet esimerkiksi uudeltamaalta väitän että se johtuu siitä että ihmiset nyt toisin kuin tämän epidemian alussa ovat ottaneet tämän asian vakavasti noudattaneet suosituksia pitävät huolta turvaväleistä kun käyvät kaupassa ja asioivat ja niin he tekevät myös jos he menevät kahvilaan ja ravintolaan eli se on keino jolla tätä asiaa saadaan varmasti pidettyä kurissa myös jatkossa vaikka tämä olisi vähän vapaampaa vielä arvoisa puhemies viimeisenä

arvoisa puhemies on totta kai vaikeata tasapainottelua estää tämän taudin leviämistä ja sitten avata yhteiskuntaa asteittain ei ole helppoja ratkaisuja ja näitä esityksiä on on hyvin nopealla aikataululla jouduttu käsittelemään kun epidemia on tietysti yllättänyt meidät kaikki minun mielestäni tämä on nyt aika tasapainoinen esitys siihen miten me lähdemme purkamaan rajoituksia ehkä kokoomuksen kritiikki on on ollut aika sekavaakin välillä kun aluksi on toivottu hyvin selkeitä käytäntöjä ja ja sitten kun kun tulee ohjeita ja näitä punnitaan yhdessä hyvässä yhteistyössä valiokunnassa niin niin se ei kuitenkaan sitten ole se se jota halutaan olisi aika epäreilua ravintoloitsijoita kohtaan jos tämä omavalvontaan ja omaan arvioon että miten tulee toimia varmasti löytyisi sellaisia jotka hyvin toimivat ja ja hyvinkin kuuliaisesti pohtivat miten voivat turvata ihmisten terveyttä mutta sitten varmasti tulisi myös niitä jotka eivät ihan yhteisiä pelisääntöjä noudattaisi mikä varmasti myös näkyy tässä maran näkökulmassa jossa he toivovat koko maahan saman tyyppisiä ohjeita tartuntaketjujen jäljittäminen on ollut itse asiassa yllättävänkin tehokas toimintatapa ja sitä on syytä jatkaa jotta me voimme pitää tämän tartuntatilanteen hyvin matalana sen sijaan nyt on kuultu että tartuntojen levinneisyys epidemian levinneisyys ei ole oireettomana todennäköisesti niin laajaa kuin ajateltiin mikä sitten taas voi kertoa siitä että tauti itse asiassa on on vaarallisempi kuin aluksi ajateltiin joten tämä pitää pitää mielessä kun pohditaan myös tällaisia tilanteita kuten ravintolat ja juhlat joissa ihmiset tapaavat paljon toisiaan ne ovat tietyllä tavalla aika erilaisia tilanteita kuin vaikka tämä ruokakaupassa asiointi jossa sitten voidaan pysyä erillään muista ihmisistä ja pitää niitä etäisyyksiä helpommin kotimaan matkailu lähtee liikkeelle kesällä ja se on tietysti valtavan hieno asia varmasti tarkoittaa myös sitä että ihmiset uudeltamaalta vierailevat eri puolilla suomea ja tietysti tämä sitten aiheuttaa eri lailla sekoittumista ihmisten liikkumisessa ja maakuntien tautitilanteessa kenties meidän täytyy vain opetella käyttämään uutta tutkimustietoa muiden maiden esimerkkejä sen osalta mikä on se uusi normaali jossa tässä eletään ja sitten muuttaa toimintatapoja sen mukaan kuin tietoa kertyy tosiaan aika monessakin maassa on ollut ja käytetään hyvin selkeitä ohjeita myös ravintoloiden kohdalla ja toivoisin että että myös kokoomus allekirjoittaisi tämän että tarvitaan selkeyttä tutkimukseen perustuvaa tietoa jonka

arvoisa herra puhemies tautitilanne on parantunut ja on varsin hienoa että sen takia voimme nyt jo purkaa näitä rajoituksia pikkuhiljaa ja vähitellen poikkeusolot eivät varmastikaan ole kenenkään etu mikä on käynyt ilmi tästäkin keskustelusta ja sen takia siirtyminen kohti tavallista lainsäädäntöä on jaettu ilo

toimivampi kokonaisuus tähän siirtymisvaiheeseen tässä keskustelussa ovat paikoitellen sekoittuneet iloisesti kaikki ulottuvuudet itse näen niin että rajoitusten purku tappioita paikkaavat tuet ja luottamus ovat kolme eri asiaa jotka liittyvät ravintolaan tässä tässä esityksessä mitä näihin asiakaspaikkoihin tulee niin sen niin että tämän esityksen jälkeen ravintoloissa on suunnilleen samat säännöt kuin muuallakin yhteiskunnassa jossa edelleen noudatamme turvavälejä ja ja huolehdimme siitä että olemme huolellisia ihmiset ovat varsin valveutuneita tästä koronan luonteesta ja rypäsmäisestä käyttäytymisestä ja mielestäni ei voida ajatella niinkään että että kaikki rajoitukset avaamalla tässä kohdassa saataisiin paras mahdollinen lopputulos tämä on ihmisten turvaksi mutta myös sen vuoksi että saisimme tämän luottamuksen takaisin ja ihmiset hakeutumaan näihin palveluihin kuten edustaja valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen aiemmin kuvasi on oltava iloinen niistä luottamuksen pilkahduksista joita ravintola alalla jo näkyy ympäri suomea talous on psykologiaa kuten edustaja zyskowicz totesi jo vuonna yhdeksänkymmentäkolme ilta sanomissa silloin viime laman jälkeisissä tunnelmissa nähdäkseni myös tässä ravintolatoiminnassa psykologia on se että saamme luottamuksen palaamaan näihin ravintoloihin ja ihmiset takaisin palveluiden pariin mitä välttämättömyyteen tulee niin välttämättömyys tulee arvioida alue kerrallaan se on selvä myös tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen olen kiinnittänyt huomiota myös siihen perustuslailliseen tosiasiaan että ammattilaisetkaan eivät yksin voi määritellä mikä on välttämätön tilanne ja mikä ei ja heidänkin tulee nojata tähän sote asioiden parhaaseen asiantuntijuuteen ja näin on hyvä
arvoisa puhemies kokoomushan on tosiaan jättänyt vastalauseen tähän esitykseen liittyen tuossa edellisessä puheenvuorossa mainitsin nämä mitkä liittyvät näihin kellonaikoihin sekä tähän asiakaspaikkamäärään pykälässä viisikymmentäkahdeksan a sekä myöskin että se irrotetaan tästä alkoholin tarjonnasta itse näen vahvasti kyllä sen että tartuntalaki on tartuntatautilaki ja alkoholin myyntiin liittyvät asiat liittyvät sitten alkoholilakiin ja ja se että ne käsiteltäisiin sitten siellä sen takia vieroksun vieroksun sitä että niitä yhdistetään tällä tavalla yhteen ravintoloiden ja ihmisten ihmisten vastuu on tosi tärkeä ja sille soisi myöskin tässä nostettavan enemmän painoarvoa turvallisuudentunne on tärkeä että uskalletaan mennä niihin ravintoloihin ja että myöskin ravintoloitsijat

odottavat niiden tiettyjen turvavälien noudattamista ja tiettyä hygieniatasoa sen takia myöskin näitten aukiolorajojen laajentaminen olisi järkevää toivottavasti päästään mahdollisimman pian siihen tilanteeseen ettei tarvitse yhdelle alalle olla tällaisia erilaisia kriteerejä kuin muille toimialoille koska sitten meillä on jatkuvasti myöskin se että pitää tukea näin poikkeustilanteessa rajoitettu

nostaisin tässä samassa yhteydessä esille myöskin sen että kun rajoituksia lähdetään avaamaan niin on ensiarvoisen tärkeätä että strategia testaa jäljitä eristä hoida toteutuu tehokkaasti että me saamme oikeasti ne tartuntaketjut kiinni joita tulee tälläkin hetkellä ja ja että niihin pystytään tehokkaasti puuttumaan kokoomus haluaa kuitenkin tukahduttaa tämän taudin ja rajoitusten avaamisesta huolimatta meillä pitää olla tämä prosessi kunnossa toivottavasti olette siihen kiinnittäneet riittävästi huomiota ministeriössä myöskin kysyn nyt tässä kun ministeri on vielä paikalla milloin tartuntatautilain kokonaisuudistus tuotaisiin tänne eduskuntaan koska siellä on selkeitä uudistamistarpeita

puhemies meillä on siis käsittelyssä tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen ja kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista covid yhdeksästätoista ja meillä tartuntatautilaki velvoittaa yleisvaarallisen tartuntataudin torjumiseen itse kyllä uskon että ihmiset ovat hyvin opetelleet ja noudattaneet niitä ohjeita ja ja suojatoimia mitä on suositeltu että meillä on suomessa mahdollista sekä torjua tukahduttaa että avata yhteiskuntaa yhtä aikaa hallitusti ja turvallisesti mitä ravintoloihin tulee niin niin ajattelen kyllä että olisi kannatettavaa ei vain kello kuudesta kahteenkymmeneenkolmeen tämä aukioloaika vaan että ravintoloita voisi halutessaan avata jo kello viidellä aamulla ja varsinkin kesäisessä suomessa tulee varsin nopeasti vastaan että tässä voitaisiin ajatella siihen puoleenyöhön myös auki pitämisen sallimista edelleen toivoisin että kun puhutaan terasseista tai sitten vaikka niistä ravintolasaleista eri alueilla niin kaikista oleellisimpana pidettäisiin suunnitelman ja toteutuksen kärjessä että siellä olisi riittävä väljyys asiakkaiden välillä toivoisin että eri paikkakunnilla myös väljästi arvioitaisiin sitä voitaisiinko niitä terasseja laajentaa ja levittäytyä laajemmalle jotta tämä väljyys toteutuisi samoiten siellä ravintolasaleissa ajattelisin mikä on se paikkaluku niin kaikista olennaisinta on se että riittävän väljästi ja turvallisesti siellä voi sitten asioida

sermejä tai mitä kaikilla muillakin sektoreilla vaikka sitä ei lailla tai säädöksillä velvoiteta erityisesti sitten olisin halunnut kysyä ministeriltä kiitokset siitä että olette vielä paikalla täällä esityksessä sanotaan että asetuksella tarkemmin annetaan säädökset ravitsemusliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta esimerkiksi onko missä määrin ollut puhetta tai tulevatko esimerkiksi tuuletusasiat esille nythän on on tullut julkisuuteen eurooppalaisia epidemiologeja jotka ovat nostaneet että kun se pisaratartunta on se keskeisin mutta jäävätkö nämä partikkelit virukset sitten miten leijumaan niin tämä ihan perinteinen vanhanaikainen läpiveto tai tuuletus aika ajoin voisi olla hyvinkin tehokas ja voin kyllä kertoa että pari kuukautta sitten jo itse asioidessani täällä helsingissä esimerkiksi apteekissa niin olen kysynyt voisiko saada kahta ovea auki kun on paljon ihmisiä ja siellä hengitellään jotkut yskivät niin

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja laihon esittelemiä kokoomuksen vastalauseeseen sisältyviä esityksiä sitten kysyn kun kokoomus on vahvasti esittänyt ja ja kannattanut ja moni kansanedustaja tässä salissa on kannattanut niin kuin itsekin kannatan hyvin vahvasti sitä että ravintoloille annettaisiin oikeus etä ja ulosmyyntiin että tuo oikeus olisi myös pienpanimoilla onko niin että mahdollisesti nuo esitykset ovat jo valmistelussa tai onko mahdollista että ne tuotaisiin tällä eduskuntakaudella koska varsin moni hallituspuolueen kansanedustaja toivoa antavasti sanoi että ei ei tässä vaiheessa vielä mutta myöhemmin ei tämän esityksen yhteydessä mutta myöhemmin tämä antoi toivoa ja kun moni seuraa tätä myöskin ravintoloista moni kaupunkilaisista moni suomalaisista niin toivon että ministeri vastaa siihen onko mahdollista että nuo esitykset saataisiin eduskuntaan vähän myöhemmin arvoisa puhemies talous on todellakin psykologiaa ja on tärkeää että me voimme avata yhteiskuntaa turvallisesti ja se edellyttää sitä että on myös turvallisuudentunnetta ja rohkeutta suomalaisilla lähteä liikkeelle kysyn aikooko hallitus pitää tiedotustilaisuuden myöskin tästä koska rajoitteista on ollut paljon tiedotustilaisuuksia ja moni moni suomalainen odottaa sitä että nyt hallitus myöskin sanoo niin kuin eräs infektiolääkäri sanoi että kauppaan on nyt turvallista mennä jos huolehtii hygieniasta voisiko nyt myöskin ministeri sanoa että ravintoloihin on turvallista mennä ihan lopuksi sanon kun kesäkin on tulossa kun pääministeri on sanonut että nyt ei ole aika mennä mökille niin aikooko hallitus jossain vaiheessa sanoa että nyt on turvallista mennä

puhemies whon edustaja on aikoinaan sanonut mielestäni todella mukavasti että tämän viruksen kanssa pitää oppia tanssimaan ja sehän sopii nimenomaan tähän ravintolakeskusteluun nimittäin se on todellakin niin että pitää välillä mennä eteenpäin ja välillä taaksepäin ja varmasti myös pyörähtää välillä toiseen suuntaan niin kuin me olemme nyt suomessa tehneet mikä on ollut erittäin hyvä ratkaisu on välillä kiristetty ja sitten on taas höllennetty ja tätähän meidän pitää varmaan sitten tulevaisuudessa jatkaa ja siitä syystä olen oikein tyytyväinen siihen että tällaiseen räätälöintiin on lähdetty

rajoittamaan ja on erittäin hyvä että että valiokunta on tehnyt erinomaisen hyvää työtä yhdessä perustuslakivaliokunnan kanssa räätälöinti on se päivän sana ja sitähän meidän pitää tässä nyt tehdä ja aivan todella välillä pitää kiristää välillä pitää höllentää sitten ihan tästä mitä toivoisin että nyt tässä otettaisiin huomioon kun nyt tulee tällaiset uudet ohjeet niin ensiksikin kannatan niitä kaikkia mitä mitä kokoomuksen edustajat ovat siellä valiokunnassa valiokunnassa esittäneet ja vastalausetta tehneet mutta tärkeää on nyt myöskin semmoinen että jos ja kun nyt jotain päätetään niin tulee selkeät ohjeet ja ne ovat nimenomaan yhtenevät ohjeet aveille ja yrittäjille nimittäin siitähän ei tule yhtään mitään jos ne ovat sekavat valitettavasti tässä on nähty myös sellaisia sekavia ohjeistuksia ja esimerkiksi ne yli seitsemänkymmentä vuotiaille annetut ohjeet että oli suositus että teidät velvoitetaan ja sehän on aivan erikoinen juttu suomalaisessa käytännössä sen tähden pitää kun te teette nyt näitä ohjeita niille aveille ja yrittäjille ottaa siihen mukaan juristi joka katsoo että ne ohjeet joita annetaan ovat myös lainmukaiset tärkeää on myöskin huomioida tämä alakohtaisuus nythän ruvetaan tietenkin vertailemaan mitä joku ala saa kuinka paljon saa tavata ihmisiä kuinka paljon saa olla samassa tilassa ja joku toinen ala ei saakaan sitä minä nyt otan esimerkiksi koulut kun on isoja kouluja isoja ryhmiä ja kaiken kaikkiaan isoja kouluja niin nyt kuitenkaan ravintolat eivät saa saa muuta kuin määrätyn määrän pitää vaikka ne koululaiset ovat siellä koko päivän elikkä muutamia tällaisia asioita mitä pitää nyt myöskin verrata mutta kaiken kaikkiaan minä olen tyytyväinen siihen että ollaan hiljalleen saatu avattua suomea kiitos

arvoisa herra puhemies hallitus on sanonut että tilannetta tullaan tarkistelemaan jatkuvasti ensimmäisen kerran ennen juhannusta toivottavasti rajoituksia voidaan höllentää lisää mikäli tartuntatautitilanne sen sallii rajoituksia täytyy aina perustella tartuntatautitilanteella tässä voidaan käyttää myös alueellisia säännöksiä sillä tartuntatilanne on niin erilainen maan eri osissa tämä on myös perustuslakivaliokunnan vahva kanta

ylipäänsä erittäin tärkeää korostaa yksilöiden omaa vastuuta jos tuntee itsensä kipeäksi tai jos oireita ilmaantuu pitää pysyä kotona tai hakeutua terveyden ja sairaanhoitoon testeihin jos testi osoittautuu positiiviseksi voidaan tartunnan jäljitys tehdä

arvoisa puhemies täällä kyseenalaistettiin jossakin puheenvuorossa kokoomuksen asenne tutkitun tiedon ja ja arvioinnin valmiuteen ajattelen että juuri sitähän me olemme ajaneet että hyödynnetään tietoa me emme tarvitse välttämättä yhtä kategorista täysin samalla tavalla toteutettua mallia ja kieltoa eri puolille maata vaan joustavamman ja alueittain mahdollisesti myöskin eriytetyn tilanteen ja ratkaisumallin eli avataan nyt rohkeasti ravintoloita seurataan tätä tilannetta ja ja reagoidaan herkästi siihen seurantatietoon painottuen jos epidemiologinen tilanne muuttuu meidän intressimme on se että saamme ravintolat avattua niin että toiminta on kannattavaa mutta että se on ennen kaikkea samaan aikaan turvallista ihmisille ja siinä on näitä malleja tähän liittyen

kannatan kaikkia näitä mitä edustaja laiho on täällä tuonut meidän vastalauseestamme mutta mutta myöskin valiokunnassa edustaja vartiainen teki hyvän esityksen joka hyväksyttiin yksimielisesti sulkutoimenpiteiden purkamista voidaan eriyttää alueellisesti epidemiologisen tilanteen sen salliessa mikä pienentää sulkutoimien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä saadun selvityksen nojalla alueellisiin sääntelyeroihin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä epidemian uudelleen vahvistumisesta koska infektio voi levitä ravintolatiloissa ja kansalaisten liikkuessa maan sisällä tämä korostaa valtakunnallisen ohjauksen sekä huolellisen ja epidemiologiseen analyysiin perustuvan asetussääntelyn tarvetta eli tässä tuli hyvin tiivistettyä juuri se että seurataan ja ja otetaan näitä näkökulmia ja ja toimitaan asetusten kautta joustavasti sitten vielä tartun edustaja laihon esittämään todella tärkeään näkökulmaan tästä turvallisuudentunteesta juuri sitä me täällä suomessa nyt tarvitsemme kun avaamme yhteiskuntaa on selvää että tarvitsemme ohjeistuksia ja valvontaa mutta ennen kaikkea tarvitsemme luottamusta ravintoloihin ja ihmisiin olen itse oppinut ajattelemaan niin että että on annettava luottamus jotta voi olla sen luottamuksen arvoinen ja myöskin nyt se haaste ja pallo täytyy oikeastaan heittää ja uskaltaa heittää ja ja vaatia sitä vastuun kantamista kaikilta

tässä tullaan siihen että nyt tarvitaan todella laajasti ja systemaattisesti tätä testaa jäljitä eristä mallia ja sitä että kannamme jokainen vastuuta tästä leviämisen ehkäisemisestä riittävällä suojautumisella riittävällä hygienialla

vielä tässä määräaikaisen tartuntalain käsittelyn yhteydessä nostaisin esille tämän perustuslain ja mitä muun muassa edustajat zyskowicz ja vehviläinen ottivat myös esille tähän tähän liittyen kun ajatellaan että nyt ensimmäinen kuudetta ollaan ravintoloita avaamassa mutta meillä on hyvin erilaiset tilanteet eri puolilla maata ja monissa monissa paikoissa ei ole tartuntaa ollut useampaan viikkoon niin teimmekin kokoomus lausumaehdotuksen josta sitten perjantaina äänestetään mutta se siis kuuluisi näin eduskunta edellyttää että valtioneuvosto huomioi ravitsemusliikkeitä koskevissa rajoituksissa eri maakuntien hyvin erilaiset infektiotilanteet heti ensimmäinen kuudetta alkaen ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin rajoitusten purkamiseksi jos rajoitukset eivät jollain alueella tai säädetyssä laajuudessa ole enää välttämättömiä tähän liittyen nyt kysyisin vielä kun ministeri on paikalla olisiko mahdollista että hallitus vielä tuohon ensimmäinen kuudetta mennessä voisi voisi esittää esimerkiksi joitain alueita mitkä eivät olisi tämän tämän laajennuksen piirissä nythän nämä rajoitukset tulevat koskemaan kaikkia epidemiologisesta tilanteesta riippumatta toinen asia vielä liittyen tähän viestintään kun tästä sitten informoidaan ravintoloita ja kansalaisia meillä on hyvin erilaisista kulttuureista tulevia ravintolayrittäjiä ja myöskin monesta kielitaustasta tulevaa kansalaista eli olettehan huomioineet myöskin tiedotuksessa nämä eri kielitarpeet sekä ravintoloitsijoille että kansalaisille

puhemies kiitos mahdollisuudesta vastata joihinkin kysymyksiin edustaja laiho tässä lopussa kysyi ihan suoraan että voitaisiinko vielä arvioida ensimmäinen kuudetta sitä että tämä asetus tehtäisiin toisella tavalla kyllä hyvään valmisteluun liittyy se että eduskunnalla on käytössä se asetus millä lähdetään liikkeelle ja se on ollut nyt kolmen valiokunnan purtavana kyllä nämä valiokuntien lopputulokset kertovat siitä että tällä asetuksella nyt mennään ensimmäinen kuudetta alkaen mutta on selvää että tässä keskustelussa käydään hyvää evästystä jo siltä varalta millä tavalla tullaan tekemään näillä jatkokierroksilla me olemme lähteneet siitä ajatuksesta että kahden viikon välein arvioidaan tätä ja ensimmäinen arvio tehdään siellä juhannusviikolla siltä osin nyt kerätään arvokasta tietoa siitä millä tavalla ravintolat saadaan auki kuitenkin niin että me voimme varmistaa ihmisten turvallisuuden me emme käsittele tänään alkoholilain muutosta vaan me käsittelemme täällä tartuntatautilain muutosta tartuntatautilaissa lähtökohtana on nimenomaan suojella ihmisiä tartuntojen saamiselta kyllä suomi on vielä voisiko sanoa aika neitseellisessä tilanteessa siinä mielessä että on myönnettävä että me elämme riskialttiissa tilanteessa meillä on vielä ainakin maailman mittakaavassa ollut vähemmän tartuntoja ja nimenomaan me pyrimme estämään kaikkien tartuntojen saamisen tässä maassa siltä osin täällä tehdään välttämättömyydestä tosiasiallisesti sitä riskianalyysia mitä

evästämänä kyllä välttämättömyyden arviointi on on erittäin olennaista jokaisessa kysymyksessä me joudumme arvioimaan nimenomaan ovatko nämä toimet välttämättömiä aikaisemmin me olemme tehneet näitä poikkeusolosuhteissa varsin kovinkin toimin tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta tuli siihen johtopäätökseen että me voimme tehdä tämän normaalilla lainsäädännöllä tältä osin välttämättömyyttä joudutaan arvioimaan joka hetki se on minusta aivan oikein sitä toteutuuko välttämättömyys tässä esityksessä eduskunta nimenomaan myös arvioinut ja tänä päivänä tulokset ovat tässä esityksessä nähtävillä useat eri toimet ovat johtaneet tähän tilanteeseen missä me nyt olemme meillä on ollut useita erilaisia rajoituksia ja niin tarkkaa matematiikkaa tai niin tarkkaa epidemiologiaa on vaikea käyttää että pystyttäisiin aivan suoraan sanomaan mikä toimi on johtanut milläkin tavalla tähän tautitilanteeseen siksi on aivan mahdotonta ennustaa millä tavalla tämä ravintoloiden avaaminen ensimmäinen kuudetta tulee aivan eksaktisti tautitilanteessa tekemään muutoksia siten tässä välttämättömyyden arvioinnissa edustetaan nimenomaan sitä että kyllä ne käytettävissä olevat tiedot jotka meillä ovat maailmalta joita on myöskin tässä hallituksen esityksessä arvioitu millä tavalla ravintolat ovat olleet oikeastaan ensimmäisiä ja yleensä myös viimeisiä joihin on kohdistunut rajoituksia tai jopa suoria kieltoja ja ne esimerkit maailmalta ovat johtaneet siihen että ravintoloihin liittyy omanlaisia riskejä ja ravitsemusliikkeissä altistuminen taudille voi olla laajaakin tällä hetkellä me lähdemme nimenomaan siitä liikkeelle että kun näitä rajoitustoimia avataan meidän täytyy hyvin huolellisesti varmistaa ettei tämä tehty työ minkä suomalaiset ovat tehneet valu hukkaan ja siksi näitä toimia jatkossa pitää arvioida hyvin nopein syklein jotta sitten mennään näissä rajoitustoimissa nopeammin eteenpäin jos se sallitaan täällä käytti esimerkiksi edustaja kauma puheenvuoron että kokoomuksen linjahan oli turvallisuus ja kannattavuus minä luulen että se on varmasti kaikkien linja mutta tartuntatautilaissa aivan olennainen lähtökohta on se että täällä me keskustelemme nimenomaan turvallisuudesta ja terveysriskeistä tässä tilanteessa en voi sen asiantuntijatiedon valossa mikä ollaan saatu lähteä siitä että tämä olisi kilpalaulantaa kyllä puolet asiakaspaikoista on aivan eri asia kuin seitsemänkymmentäviisi prosenttia siltä osin kun mitataan tälläkin hetkellä mikä on se asiakaspaikkojen maksimi silloin varmasti jokainen pystyy myöskin ajattelemaan että kuinka turvallista on se että ravintolat tulisivat varsin täyteen tässä tautitilanteessa ei ole kuitenkaan lähdetty siihen sääntelyyn jossa monissa maissa on esimerkiksi metrien tarkkuudella määritelty näitä asioita tai jopa se kuinka monta asiakasta voi olla tietyllä neliömäärällä ja tältä osin on haettu tähän sääntelyyn järkiperäistä logiikkaa meillä on käytännössä kolme ehtoa pitää olla oireeton tullakseen ravintolaan täytyy huolehtia hygieniasta ja myöskin turvaväleistä ja aukiolo ja asiakasmäärät takaavat sen että vapaamatkustamista ei isossa mittakaavassa esiinny alueellisuudesta sanon vielä sen verran että

esimerkiksi te edustaja sarkomaa väititte kuulin sen keskustelun tuonne monistamoon että tässä esityksessähän nimenomaan on otettu alueellisuus huomioon mutta lähtötilanne ensimmäinen kuudetta on se että kun rajoitukset aukeavat niin missä tahansa suomessa voi syntyä tautirypäs ihan missäpäin vain kunnassa tai sairaanhoitopiirissä tai maakunnassa ja tältä varalta me olemme nyt yrittäneet saada aikaan parhaan mahdollisen ratkaisun jotta emme ota kovin paljon takapakkia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies lakiesityksessähän muutetaan aikuiskoulutustukea sen määräytymistä niin että jatkossa osa aikaisesti työn ohella opiskeleva saa pikkuisen enemmän tukea ja kokoaikaisesti opiskeleva pikkuisen vähemmän lisäksi byrokratiaa pyritään yksinkertaistamaan tulorekisteriä hyödyntämällä valiokunta kannattaa esityksiä muuttamattomina kuitenkin seuraavin huomautuksin aikuiskoulutustuen haasteena on että sitä käyttävät naiset ja sitä käyttävät jo entisestään hyvin koulutetut kaikkein suurinta alikäyttö on vähäisen koulutustaustan omaavien miesten keskuudessa jotka kuitenkin olisivat se ryhmä joka eniten hyötyisi aikuisiän koulutuksesta valiokunta korostaa että vaikka tämä esitys helpottaessaan työn ohella opiskelua saattaa osaltaan olla askel tuen parempaan kohdentumiseen ongelman ratkaisu vaatii myös muita muutoksia liittyen opinto ohjaukseen mentorointiin tarjolla oleviin koulutuspalveluihin ja niiden järjestämisen tapaan lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kustannusneutraali toteutustapa esityksessä käytännössä tarkoittaa jos osa aikatukea ei käytetä oletetulla tavalla tulee tästä laista leikkauslaki sen vuoksi sen vaikutuksia on seurattava tarkoin ja tehtävä muutoksia jos niille näyttää olevan aihetta edelleen valiokunta kiinnittää huomiota siihen että aikuiskoulutustuen ehtona oleva kahdeksan vuoden työhistoriavaatimus on aika pitkä ottaen huomioon työmarkkinoiden kiihtyvän tahdin ja ja kansalliset tavoitteet elinikäisestä oppimisesta ja ehdottaa että tätä tarkastellaan myöhemmin valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että järjestelmän ymmärrettävyyttä ja ennakoitavuutta ennakoitavuutta on kehitettävä edelleen suomalaiseen koulutusjärjestelmään erityisesti aikuiskoulutuksen osalta liittyy aika iso byrokratiataakka ja kun se yhdistetään aikuiskoulutustuen byrokratiataakkaan niin lopputulos ei ole mitenkään houkutteleva tämänkään uudistuksen jälkeen vielä saati saati helposti ennakoitava vielä valiokunta kiinnittää huomiota tai muistuttaa että yrittäjien

ei tehdä tässä nyt mitään muutoksia ja että jatkossa sitä olisi tuotava lähemmäs palkansaajan aikuiskoulutustukea

puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä hyvä että hän tässä selkeästi myös totesi sen että on mahdollista että

kun tässä tätä neutraaliutta halutaan kustannusten puolelta toteuttaa voi kuitenkin muodostua myöskin leikkauslaki täällä erityisesti sivistysvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ja myöskin tuossa lähetekeskustelussa silloin keskustelimme siitä että nämä sovittelusääntöihin esitetyt muutokset kyllä korottavat tätä aikuiskoulutustukea niillä henkilöillä jotka periaatteessa tekevät jotakin elikkä heillä on sitä omaan ansioonsa liittyvää tukea jos he eivät merkittävästi vähennä omaa työntekoaan tietysti tässä sivistysvaliokunta myöskin kiinnittää huomiota siihen että jos tämä sovittelusääntöihin esitettävä muutos sitten houkuttelee huomattavasti enemmän näitä aikuiskoulutustuen käyttäjiä niin silloin voi kyllä olla näin että tämä etuusmenojen neutraalius ei toteudu vaan vaan sitten tämä lisää näitä etuusmenoja arvoisa puhemies näyttää siltä että valiokunnassa kuitenkin tämän asian ympärillä on ollut yksimielisyyttä ja on lähdetty siitä että nyt tarvitaan jo kohtuullisen nopeasti sitten toisaalta selvitys valtioneuvostolta näitten uudistusten vaikutuksista tässä vaiheessa täytynee tyytyä sitten siihen että jos tämä selvitys ollaan saamassa niin sen mukaan sitten tarkastellaan ollaanko tässä menty huonompaan vai parempaan suuntaan ylipäätänsä

kannustaminen aikuiskoulutustuen käyttämiseen ja ja mahdollisimman monien henkilöitten saattaminen sen piiriin on tärkeää koska me niin paljon olemme puhuneet tässä yhteiskunnassa mitä on elinikäinen oppiminen ja ja siihen ihmisten kannustaminen eli josko tämä omalta pieneltä osaltaan voisi siihen suuntaan olla viemässä mutta kyllä tässä esityksessä on todellakin se lähtökohtainen valuvika että tämä periaatteessa

joilla on jo olemassa toimeentulolähde ja tässä valiokunta tekee viisaasti että on tämän pontensa tähän liittänyt kiitos

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtajalle selkeästä esittelystä tässä

muutetaan työn ohessa opiskelevan eduksi ja on hyvä myös että byrokratia yksinkertaistuu tämä aika korona muuttaa osaamisen tarpeita maassamme kun työelämä samalla muuttuu nopeasti itsensä jatkuva kehittäminen tulee koko ajan tärkeämmäksi siitä tulisikin tulla luonteva osa työn tekemistä teknologian kehitys muuttaa merkittävästi joka kolmatta työtehtävää eniten vähenevät ja muuttuvat matalapalkkaiset ja lyhyempää koulutusta vaativat työt syntyvät uudet työt vaativat jatkossa korkeaa osaamis ja taitotasoa myös ikääntyvien rooli työelämässä kasvaa on syytä muistaa että suomalaisten osaaminen ja osallistuminen koulutukseen on kaiken kaikkiaan kansainvälisesti hyvällä tasolla osaamisen kehittäminen kasautuu kuitenkin voimakkaasti peruskoulun ja heikon taitotason varassa olevia on suomessa melko paljon peruskoulun käyminen ei riitä jatkossa enää työmarkkinoilla siksi tarvitaan jatkuvaa oppimista oecd on todennut raportissaan että suomella ei ole kattavaa jatkuvan oppimisen strategiaa hallitus onkin nimennyt parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistusryhmän joka tähyää pitkälle tulevaisuuteen oecd kiinnitti huomiota myös siihen että suomessa on suuret koulutukseen osallistumisen erot heikomman ja keskitason tai hyvän taitotason omaavien henkilöiden välillä kohdennettu tuki on vähäistä hakeva toiminta puuttuu ja myös opiskelun tuki on puutteellista erityisiä kohdennettuja opiskeluohjelmia on liian vähän koulutustarjonta ei siis kovin hyvin vastaa työelämän tarpeita näihinkin haasteisiin osaltaan tämä hallituksen esitys pyrkii vastaamaan se edistää tätä jatkuvaa oppimista se parantaa työikäisten palkansaajien mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen ja luo nykyistä parempia mahdollisuuksia työn ja opintojen yhteensovittamiseen valiokunta oli huolissaan siitä että uudistus voi heikentää mahdollisuuksia opiskeluun aikuiskoulutustuella tämän vuoksi uudistusta tuleekin arvioida ja seurata ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet jos tarvetta on

arvoisa puhemies minä olen itse toiminut työurani aikaan pitkään aikuiskouluttajana ja sen sen takia olen erityisen kiinnostunut näistä aikuiskoulutuksen asioista olen huomannut saman omassa työssäni kuin minkä työelämä ja tasa arvovaliokuntakin eli eniten kouluttautuneet opiskelevat aikana eniten ja vähemmän kouluttautuneet opiskelevat vähiten mietinnössään valiokunta totesikin että suomessa on jopa poikkeuksellisen suuret osallistumiserot aikuiskoulutukseen sosioekonomisten ryhmien välillä eli lähes puolet tuen saajista on korkea asteen tutkinnon suorittaneita ja lähes kolme neljäsosaa hankkii tuen avulla korkea asteen koulutusta vähän koulutettuja ja muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin nähden koulutusta eniten tarvitsevia aikuiskoulutustuki ei nykymuodossaan palvele optimaalisella tavalla

tulisi kannustaa työuran aikaisen opiskelemiseen kehittämällä koulutusjärjestelmää siten että tarjolla on nykyistä enemmän joustavia mahdollisuuksia työn ja opintojen yhteensovittamiseen aikuiskoulutustuen avulla jättäytyminen kokonaan pois työstä ja siirtyminen kokopäiväiseksi opiskelijaksi ei monelle ole taloudellisesti mahdollista koska koulutuksen aikainen tuki ei riitä elinkustannuksiin mutta kuten täällä on edellä tullut esille niin tässä lakiesityksessä on kyllä valuvika ja aikuiskoulutustuki voi osalla heikentyä etenkin täysipäiväiseen opiskeluun osallistuvilla tämän takia on tärkeää että uudistuksen vaikutuksia sekä kokopäiväiseen että osa aikaiseen opiskeluun seurataan tarkasti jotta voidaan arvioida toteutuvatko esityksen tavoitteet etuuden nykyisestä tasa arvoisemmasta ja vaikuttavammasta käytöstä tähän liittyy myöskin valiokunnan lausumaehdotus minusta on erittäin hyvä että että valtioneuvosto toimittaa valiokunnalle selvityksen uudistuksen vaikutuksista ensi vuoden loppuun mennessä minä olen omassa työssäni aikuiskouluttajana huomannut valiokunnan tavoin myöskin sen että toimeentulon ohella on tärkeää kiinnittää huomiota vertaistukeen mentorointiin sekä opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen jotta oppimisesta tulisi kannustavaa on tärkeää että koulutukseen vähiten motivoituneille henkilöille olisi tarjolla nykyistä enemmän matalan kynnyksen joustavia koulutuspalveluja joilla osaamistasoa voidaan korottaa ja kouluttautumisen eriytymistä vähentää onnistumisesta pienestäkin sellaisesta seuraa usein halu jatkaa sitten opintoja ja opiskelua aikuiskoulutustiedettä ja aikuiskoulutusosaamista tarvitaan tässä nykyistä enemmän sillä aikuisten motivointi ja kannustaminen edellyttää erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja kuin lasten ja nuorten parissa työskentely ihan loppuun arvoisa puhemies

edistämistä mutta tämä ei riitä tarvitsemme laajemman esityksen jatkuvan oppimisen edistämiseksi ja onneksi meillä on tämä parlamentaarisen jatkuvan oppimisen ryhmä joka laatii asiasta ehdotusta tämän vuoden loppuun mennessä suomi ei pärjää globaalissa kilpailussa ellei meillä ole osaavaa työvoimaa ja kaikki siihen tähtäävät toimenpiteet ovat kilpailukykymme kannalta

arvoisa herra puhemies tässä kohtaa puhumme jo aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta koen niin että kyllähän tämä koronan ja lomautusten kanssa eletty aika pistää miettimään asioiden tärkeysjärjestystä nimenomaan tämän jatkuvan oppimisen tulee olla tavoitteiden kärjessä tässä kohtaa kun mietitään työn tuottavuutta tai ihmisten hyvinvointia suomessa me tarvitsemme ajankohtaista uutta tutkimusta jota tekemään kutsun tässä kohtaa tieteentekijöitä miten covid yhdeksäntoista pandemia vaikuttaa aikuiskoulutustuen käyttötarpeisiin jatkossa tai jatkuvan oppimisen helpottamiseen esimerkiksi koodareita ja niitä ihmisiä jotka markkinoivat verkkokaupoissa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi nyt kun kymmenentuhatta yritystä innostunut verkkokaupasta yhtäkkiä se varmasti tulee vielä pistämään aikuiskoulutusetuuksia uuteen uskoon mutta tässä kohtaa koen tämän esityksen erittäin toivottavana ja tervetulleena olen ehdottanut kansallista jatkuvan oppimisen strategiaa jo vuonna kaksituhattaviisitoista ja nähdäkseni se olisi kiireellistä saada viimeistään nyt kun meillä on tämä parlamentaarinen työ käynnissä pidän sen työtä erittäin hyvänä tässä kohtaa esityksen tavoitteena on edistää työntekijöiden mahdollisuutta käydä yhtaikaisesti töissä ja opiskella niin että aikuiskoulutustuki auttaa talouden kanssa samanaikaisesti erityisesti tuen piiristä ovat puuttuneet nämä matalammin koulutetut miehet jotka tässäkin keskustelussa ovat onneksi jo nousseet esille

nyt kohentaa työmarkkina asemaansa kouluttautumalla ja hankkimalla lisää osaamista työn ohessa se on tämän esityksen pointti työelämän muuttuessa jatkuvasti kiihtyvään tahtiin korostuu meidän kaikkien oman osaamisen kehittäminen tämä huomioiden pidän pidän tätä kahdeksan vuoden työhistoriavaatimusta aika pitkänä aikana ja toivoisinkin että sen tarkoituksenmukaisuutta tarkasteltaisiin tässä esityksessä uudestaan viimeistään muutaman vuoden kuluttua osaamisen päivittämisen tempo on melko nopeaa tänä aikana ja kahdeksan vuotta saattaa olla liian pitkä aika tähän päivittämiseen valiokunta on todennut lisäksi että tämä uudistus todennäköisesti heikentää mahdollisuuksia täysipäiväiseen opiskeluun aikuiskoulutustuella tämän vuoksi on tärkeää että uudistuksen vaikutuksia sekä kokopäiväiseen että osa aikaiseen opiskeluun seurataan tarkasti jotta voidaan arvioida toteutuvatko ihmisten oikeudet kouluttautua jatkossakin hyvin ja saammeko me tällä edistettyä tätä aikuiskoulutustuen käyttöä niissä ryhmissä joita me erityisesti haluamme kannustaa kannustaa osaamisen päivittämiseen pidän tätä esitystä hyvänä
arvoisa puhemies esittelen sivistysvaliokunnan lausunnon tähän ja siihenhän on eri aikarajoitukset kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle lyhyesti kerron tämän meidän valiokuntamme lausunnon teille joka oli hyvin yhtenevä ja teidän toimintaanne tukeva sivistysvaliokunta kannattaa käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työelämän jatkuvat muutokset edellyttävät työssä tarvittavan osaamisen päivittämistä ja uudistamista palvelujen kehittämiseksi tuottavuuden parantamiseksi ja työllisyyden varmistamiseksi valiokunta korostaa että työmarkkinoiden muutoksen näkökulmasta eniten koulutusta tarvitsevat ovat nyt etuuden käytön suhteen aliedustettuina

ei lähdetä yksittäisenä asiana muuttamaan ennen kokonaisuudistusta kuulemisessa on myös arvioitu että ehdotettu uudistus voi johtaa työmarkkinoiden kannalta tehokkaampien lyhyiden ja nopeiden koulutusohjelmien tarjonnan supistumiseen ja jopa koulutusohjelmien osin keinotekoiseen pitkittämiseen mikä ei ole kokonaisuuden kannalta toivottavaa jatkuvan oppimisen edistämisen kannalta on lausunnonantajien mukaan nimenomaan toivottavaa että lyhyiden sisällöltään tehokkaiden osaamisen kehittämispalveluiden tarjonta lisääntyy ja työikäisellä väestöllä on joustavasti mahdollisuus hyödyntää niitä sivistysvaliokunta arvioi että hallituksen esityksen hyväksyminen parantaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työn ohessa ja että esitys on jatkuvan oppimisen uudistamisen näkökulmasta tässä vaiheessa perusteltu toimenpide vaikka korostimmekin sitä että pitäisi katsoa kokonaisuutena valiokunta korostaa tarvetta arvioida aikuiskoulutusetuuksia kokonaisuudessaan uudelleen viimeistään siinä vaiheessa kun jatkuvan oppimisen uudistus etenee toteuttamisvaiheeseen kuulemisessa on myös muistutettu opintovapaalain uudistamistarpeesta sehän on vuodelta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyhdeksän ja varmasti kaipaa kaipaa sitten uudistamista aikuiskoulutustuen kohderyhmistähän me olemme kirjoittaneet lausunnossa mutta totean vain sen että sivistysvaliokunta toteaa että aikuiskoulutustuki ei saadun selvityksen mukaan kohdennu tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi rakennemuutoksen riskissä oleville toimialoille eikä se nykyisellään näytä edistävän riittävästi työn ja opiskelun yhdistämistä sivistysvaliokunta pitää kannatettavana että esitetyllä uudistuksella pyritään kannustamaan myös matalasti koulutettuja ja tai matalapalkka aloilla työskenteleviä työuran aikaiseen opiskeluun ja ihan vielä muutama sananen sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että myös lisäkoulutukseen vähiten motivoituneille henkilöille pyritään tarjoamaan matalan kynnyksen joustavia koulutuspalveluja joilla heidän osaamistasoaan voidaan korottaa koulutuksella voidaan tutkitusti vähentää syrjäytymistä ja samalla parantaa oman elämän kokonaishallintaa tuen määrästä toteamme näin että sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että työn määrään vaikuttavien muutosten vaikutuksia sekä kokopäiväiseen että osa aikaiseen opiskeluun seurataan huolella jotta voidaan esityksen tavoitteiden mukaisesti varmistua etuuden nykyistä tasa arvoisemmasta ja vaikuttavammasta

pykälän mukaista työssäoloaikaa tukikauden alkamiseen mennessä vähintään kahdeksan vuotta asiantuntijakuulemisessa on korostettu työelämän jatkuvaa muutosta yhä kiihtyvässä tahdissa tämän arvioidaan merkitsevän sitä että yksilöiden osaamisen kehittymisvaatimuksetkin nousevat ja nopeutuvat tämä kehityssuunta huomioiden sivistysvaliokunta esittää harkittavaksi säännöksessä tarkoitetun työhistoriavaatimuksen kahdeksan vuoden keston tarkoituksenmukaisuutta tulevaisuudessa periaatteessa hyvin myönteinen asia mutta haluamme korostaa sitä että siinä isommassa uudistuksessa mihin täällä edustaja kinnunenkin viittasi täytyy sitten tätäkin katsoa

äsken esitin esittelypuheenvuoron valiokunnan puheenjohtajan roolissa nyt edustaja kontula sanoo omissa nimissään muutaman lisähuomion aikuiskoulutus on tänään erityisesti sydäntäni lähellä koska tässä täysistunnon kuluessa sain tekstiviestin että tyttäreni on päässyt yliopistoon opiskelemaan aikuiskasvatusta hän aloittaa opinnot vuoden kaksikymmentä syksyllä valmistuu todennäköisesti aikaisintaan vuonna kaksikymmentäkuusi keväällä millaiseen maailmaan hän valmistuu suomelle on lahjakkuusreservi ollut jo pitkään meidän tärkein luonnonvaramme kauheasti muuta meillä ei ole sen takia että tulevaisuudessa kun digitalisaation myötä useimmilla aloilla ja useimpien taitojen osalta koulutuksen tuottamisen kustannukset laskevat radikaalisti digitalisaatio mahdollistaa sellaisen skaalautumisen että koulutuksen hinta lähenee nollaa me emme ole enää itse koulutuksen osalta tilanteessa jossa meidän pitää yhtään murehtia koulutuksen kuluja koska se että ihmiset suostuvat opiskelemaan ja opiskelevat asioita mitä ikinä opiskelevatkin ja missä muodossa tahansa tuottaa kansantaloudelle enemmän hyötyä kuin mitä siitä on kansantaloudelle kuluja

tästä haasteesta muuten kuin niin että lähtökohdaksi otetaan ajattelu että silloin kun ihmiset eivät ole töissä tai kuolemankielissä ihmiset opiskelevat jotakin ei pakolla vaan niin että opiskelu tehdään niin helpoksi ja mahdolliseksi ja lähelle kaikkia että kaikki sitä haluavat tehdä ja ja se on niin normaalia että kaikki siihen pystyvät että se on samalla lailla kuin ihmiset kysyvät että mitäs liikuntaa sinä harrastat niin aika moni suomalainen

tietyn ikäiset ihmiset vaan se on asia jota tekevät kaikki tai ainakin lähestulkoon kaikki jossakin muodossa ja muotoja on tarjolla niin paljon että varmasti jokaiselle löytyy tämän lisäksi työn työn ohessa on oltava järkeviä tapoja tapoja opiskella ja paljon laajemmassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä ja kyllä minä olen sitä mieltä että translatorit tulevat jo minun tyttäreni opiskeluaikana avaavat myös globaalit opistot suomalaistenkin ulottuville ihan eri tavalla kuin tänä päivänä me olemme hurjan muutoksen edessä
kiitoksia onnea tyttären äidille
arvoisa puhemies itsekin käytän puheenvuoron kun äsken käytin valiokunnan puheenjohtajana nyt myöskin entisenä aikuiskoulutusjohtajana ja kun täällä on myöskin mäkisalo ropponen jonka kanssa molemmat olleet aikuiskoulutuksessa hyvin paljon haluan myöskin onnitella edustaja kontulaa hienosta saavutuksesta ja myös tytärtä tietysti ja tietysti siinä vaiheessa kun se valmistuminen tulee onnitellaan seuraavan kerran eikö niin mutta kaiken kaikkiaan tästä aikuiskoulutuksesta aikoinaan keskusteltiin siitä kuinka paljon aikuiskoulutusta tarvitaan onneksi se on nyt huomattu koska kun ajatellaan sitä niin onhan se todella niin kuin edustajat kontula ja ja mäkisalo ropponen miten tärkeä se osaamispääoma ja ja tällainen sivistys ja osaaminen ovat se on itse asiassa koko suomen pärjäämisen kivijalka samoin ihmisen pärjäämisen siinä elämässä mitä mitä hän elää sen tähden kun työelämä muuttuu niin valtavasti meidän pitää jatkuvasti päivittää sitä osaamista ja on aivan valtavan tärkeää että se meidän seuraava koulutuspoliittinen innovaatio peruskoulun ja ja oppivelvollisuuden jälkeen on on jatkuvan koulutuksen järjestelmä jota nyt uudistetaan tämän hallitusohjelman mukaisesti ja saamme monet meistä olla siinä parlamentaarisessa ryhmässä

kuka järjestää kuka tuottaa kuka maksaa mikä on omavastuuosuus ja niin edelleen nämä kaikki pitää miettiä koska kyllähän tällä hetkellä se ongelma on se että tämä on sellainen monikanavarahoitusjärjestelmä ja ja esimerkiksi opintososiaaliset tuet eivät välttämättä tue sitä että ihminen lähtee opiskelemaan

edustaja risikon puheenvuorosta tuli mieleen tämä aikuiskoulutustieteen ja aikuiskoulutuksen merkitys ja sitä haluan korostaa olen todella iloinen että edustaja kontulan tytär opiskelee nyt aikuiskasvatustiedettä minä hiukan huolissani aikuiskasvatustieteen roolista tällä hetkellä yhteiskunnassa kun olen seurannut esimerkiksi ammatillisen koulutuksen muutoksia ja reformia niin siellä jotenkin tämä aikuiskoulutuksen rooli on ohentunut ja kaventunut ja kuitenkin olisi äärettömän tärkeätä että siellä olisi

myöskin ollut paljon tekemisissä pitkäaikaistyöttömien kanssa ja heidän koulutuksensa on minun sydäntä lähellä niin sitä työtä seuratessani olen huomannut miten tärkeää on se se kouluttajan kyky olla rinnalla kulkijana aikuisen rinnalla kulkijana oleminen vaatii taas aivan omanlaistansa tietoa ja taitoa ja osaamista ja sitä ei saa siellä luokanopettajakoulutuksessa

oppii eri tavalla sen lisäksi vielä on yksilöllisiä eroja toinen oppii lukemalla toinen tekemällä mutta kuitenkin juuri se orientaatio siihen aikuiseen ja että ymmärtää sen että sen ihmisen elämäntilanne saattaa vaihtua sekunnissa siellä saattaa olla vaikeuksia perhe elämässä saattaa olla kauhea rahapula ja niin edelleen ne ovat erilaiset ongelmat mitä mitä nuorilla vaikka heilläkin on monenlaisia yksilöllisiä ongelmia ja se että sinä siitä työelämän keskeltä sen perheen keskeltä lähdet opiskelemaan tai vaikka olisit ihan itsenäinen yksinäinen ihminen siis yksinelävä niin siltikin sen opiskelun ja kaiken yhteensovittaminen kaiken kaikkiaan ehdottomasti me voisimme ihan perustaa tällaisen proaikuiskoulutusryhmän täällä kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä tehdään eun tietosuoja asetuksen edellyttämät muutokset eritoten te toimistojen asiakastietojärjestelmiin valiokunta kannattaa esitystä pienin muutoksin ensinnäkin valiokunta toteaa että

tosiasioiden toteamisesta te toimistot ja keha keskus määritellään yhteisrekisterinpitäjiksi käytännössä keha keskus on jo pitkään näitä tehtäviä hoitanut vaikka laissa sitä ei olekaan mainittu valiokunta muutti pykäliä sen verran että se lisäsi harkinnanvaraa käyttöoikeuden poistamissäännökseen ja teki pieniä viilauksia yhdeksänteen pykälään koherenssin vuoksi lähinnä teknisiä muutoksia

arvoisa puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä kysymys on sinällänsä riidattomasta hallituksen esityksestä ja siinä niin kuin puheenjohtaja totesi on kysymys siitä että te toimistojen asiakastietojärjestelmät viedään eun tietosuoja asetuksen edellyttämälle tasolle mutta muistan että silloin lähetekeskustelussa kun tästä asiasta puhuttiin nousi esille myös ihan voisiko sanoa asiaa sivuten nämä käytännön tilanteet kun nyt olemme olemme satsaamassa paljon siihen että nämä kuntien työllisyyskokeilut ja vastaavat pystyisivät tässä kenties ehkä ensi syksynä niistä nyt on on ollut vähän erilaista tietoa hallituksen puolelta käynnistymään vauhdikkaammin niin näissä käänteessä olen kuullut kuntien puolelta sitä valitusta että he eivät itse asiassa saa tietoa oman kuntansa työttömistä joille he haluaisivat kohdistaa esimerkiksi erilaista kurssitusta tai he kohtaisivat erityisiä tiedotustilaisuuksia tai vastaavia ja toivonkin että jos valiokunnan puheenjohtaja voi kommentoida sitä että tuliko tämäntyyppisistä asioista mitään keskustelua tuolla valiokunnan kuulemisessa tämä on ihan todellinen ja oikea huoli mikä tällä hetkellä tuolla kuntakentässä on koska kunnat kuitenkin sitten maksavat näitä niin sanottuja kela sakkoja pitkäaikaistyöttömistään ja he todella mielellään sitten järjestäisivät erityyppisiä kohdennettuja rekrymessuja ja vastaavantyyppisiä mutta eivät saa niitä tarvitsemiaan tietoja

arvoisa puhemies itse asiassa olisin vähän samaa sivunnut kuin edustaja essayah äsken sivusi ja voin toistaakin hänen kysymyksensä itse tuolla kotikunnassani pohjois karjalassa ollaan näitten samojen asioitten kanssa painiskeltu ja tämä tiedonkulun vaikeus on tullut monta kertaa eteen kun on hyviäkin ideoita ollut miten saataisiin tätä kohtaantoa parannettua itse asiassa yleisemminkin julkisen sektorin tiedonkulku on asia mihin pitää varmaan meidän keskittyä julkinen sektori voi kuitenkin edesauttaa myös innovaatioitten syntymistä ja jos jatkossakin voitaisiin avata näitä tietovarantoja vähän avoimemmin niin niin ehkä saataisiin tämmöisiä uusia yrittäjyyspolkujakin siellä aikaiseksi esimerkiksi keskustan mielestä kaikki julkisen sektorin keräämä data tulisi lähtökohtaisesti avata ellei tietosuojaestettä tai liikesalaisuuksia mitkä estävät tämän avaamisen avoimet rajapinnat varmistavat sen että tieto kulkee eri sidosryhmien välissä elikkä lisäävät kilpailua ja parantavat palveluja itse asiassa kaiken kaikkiaan hankittaessa it järjestelmiä olisi julkisen sektorin varmistettava järjestelmien yhteensopivuus kilpailu eri toimijoitten välillä sekä tarvittaessa mahdollisuus myös vaihtaa toimijaa ja toimittajaa elikkä jos ei homma toimi niin silloin olisi myös

tiedonkulkuun ja tulee edellyttää yhteisiä datamalleja ja avoimia rajapintoja avoimet rajapinnat eivät välttämättä aina synny itsestään eivätkä ne synny standardoimalla vaan määräävään markkina asemaan päässeellä yrityksellä saattaa olla taipumus jopa pyrkiä vähentämään kilpailua ja ja tämähän ei varmastikaan ole kenenkään etu

arvoisa puhemies vastaan edustaja essayahin kysymyksiin nimenomaan tämän esityksen käsittelyn yhteydessä ei ole käyty keskustelua kuntien tiedonsaantioikeuksista mutta sitä on kyllä käyty pitkään ja perusteellisesti koko sen poliittisen uran ajan mitä minä mitä minä muistan tämänhetkisen perustuslakitulkinnan mukaan työttömyys katsotaan arkaluonteiseksi tiedoksi jota ei voi välittää kenelle tahansa tuosta vain tämän lisäksi nämä rekisterit sisältävät paljon muuta sellaista yksityisyyden suojan ydinalueelle kuuluvaa tietoa jota ei voi jakaa kovin kevyin perustein siellä on esimerkiksi tietoa terveydestä perhesuhteista ja niin edespäin tämän takia ymmärrän hirvittävän hyvin sitä että työttömien tietosuojasta ollaan erittäin huolissaan ja siitä pidetään huolta semminkin kun me olemme pitkän punnerruksen jälkeen vasta noin vuosi sitten päässeet lain minimitasolle meidän rekisteriemme osalta siihen asti meillä oli laiton tilanne tilanne nimenomaan työttömien tietosuojan ja rekisterijärjestelmien kohdalla näen että ne ongelmat jotka kunnilla on saada tietoa työttömistä liittyvät sellaiseen virkamieskulttuuriin jossa pyritään toimimaan ihmisten ohi silloin kun sinulla on se ihminen siinä mukana keskustelua käymässä ja asiaa eteenpäin viemässä sinä voit kysyä siltä ihmiseltä että saako sinun tietojasi antaa ja kelle kaikille niitä saa antaa

silloin se tosiaan voi olla ongelma ei niinkään näiden rekrymessujen suhteen kyllähän niistä voi ilmoittaa maakuntalehdessä ja voi laittaa työkkärin seinälle ilmoituksen ja pyytää te toimiston virkailijoita vaikka laittamaan järjestelmiin sisälle viestin mutta kylläkin sellaisissa palveluissa jotka kohdentuvat selkeämmin suoraan työttömälle minä näen että tässä nyt ongelma ei ole suinkaan se että työttömillä olisi liian hyvä tietosuoja me olemme ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa siinä tilanteessa että työttömillä ylipäätään on edes lainmukainen tietosuoja vaan ongelma on se että meidän järjestelmämme ei lähde siitä ihmisestä joka on

huomaan että katselemme edustaja kontulan kanssa tätä vähän eri näkövinkkelistä totta kai jokaisen ihmisen tietosuoja on tärkeä jos siihen liittyy monenlaisia vaikkapa terveydentilaan ja vastaavaan liittyviä kysymyksiä mutta ainakin tunnistin edustaja huttusen näkemyksen siitä että pienissä kunnissa haluttaisiin nimenomaan kohdata ihan oikeasti henkilökohtaisesti näitä ihmisiä ja haluttaisiin tehdä räätälöityjä suunnitelmia haluttaisiin olla juurikin sieltä ihmisen tasolta käsin katsomassa mutta vaikuttaa siltä että että jotenkin suosittaisiin sentyyppistä lähestymistapaa että netissä täytellään täytellään erilaisia erilaisia hakemuksia ja lomakkeita ihmiseen ei oteta varsinaisesti yhteyttä jos ajatellaan paljon keskustelua herättänyttä toimeentulotuen siirtoa

monet ongelmat huomioiden lähestyä jos vertaa vaikka ruotsiin niin siellä jokaisen työttömän kohdalla on selkeästi suunnitelmaa siihen mikä hänen elämäntilanteessaan on se eniten kangertava asia jos ajatellaan vaikka päihdeongelmaista päihdeongelmaista työtöntä toimeentulotuen hakijaa ruotsissa niin tällainen henkilö ohjataan hoitoon ja hänelle pyritään antamaan kaikki mahdollinen tuki suomessa päihdeongelmaiselle tipahtaa kelan toimeentulotuen haun kautta lisää rahaa toimeentulotukeen mutta oikeasti kukaan ihminen ei ole kiinnostunut siitä sillä hetkellä tämän ihmisen elämää eniten hallitseva päihdeongelma saataisiin kuriin kyllä minä näen tällaisessa tietynlaisessa voisiko sanoa järjestelmien taakse menemisessä sellaista kylmäkiskoisuutta kylmäkiskoisuutta ja näen tämän ehkä vähän niin kuin eri näkövinkkelistä uskon että varmaan meillä molemmilla on hyvä tahto näitä näitä pitkäaikaistyöttömiä kohtaan mutta ehkä vähän eri näkövinkkelistä lähestymme tätä tietosuojakysymystä pienissä kunnissa oikeasti ollaan huolestuneita jokaisesta kuntalaisesta ja tunnetaankin näitä kuntalaisia ja ja haluttaisiin varmasti jokaista yksilöä olla auttamassa ei kasvottomasti kasvottomasti vaan ihan henkilökohtaisesti

arvoisa puhemies en näe tätä varsinaisesti isona ongelmana pienissä kunnissa joissa kaikki tietävät toistensa asiat niin hyvin että jos nyt joku jää työttömäksi pitkäksi aikaa niin eiköhän siitä sana kiiri sitten siellä paikallisessa k kaupassa mutta isoissa kunnissa tällä hetkellä tilanne on se ja tiedän tämän kun jatkuvasti koitan ihmisille niitä palveluja saada että ei sinne aikuissosiaalityöntekijän puheille pääse ei pääse vaikka rukoilisi ei pääsisi vaikka olisi millainen elämäntilanne

erilainen tietosuoja vaan hoidetaan sillä että niillä on niitä hoitopaikkoja ja ihmiset pääsevät niihin hoitopaikkoihin tuolla on tampereen keskusta täynnä nuoria ihmisiä jotka tarvitsisi hoitoa nyt heti ja ne eivät pääse sinne monet niistä on rukoillut lukuisia kertoja lukuisilla eri ovilla että pääsisikö hoitoon

arvoisa puhemies outokumpu paikkakuntana ole ihan pieni mutta ei ole kyllä ihan suurikaan ja kyllä tämä ongelma on siellä ihan selkeä meillä on valtavasti rakenteellista työttömyyttä meillä on vanha teollisuuskaupunki ja siltä peruilta meillä on useamman sukupolven työttömyyttä vilpittömästi haluttaisiin se uusi polku rakentaa kaikille mutta meillä on selkeä ongelma se että kun meillä on kaupunki yksi suuri työllistäjä ja sitten meillä on erikseen te toimiston väki ja eri organisaatioitten väkeä niin tämä tiedonkulku näitten eri organisaatioitten välillä on tosi haasteellista juuri näiden tietosuoja asetusten takia ei meillä varmaan

tai että toinen kuntalainen haluaisi tietää mikä on toisen kuntalaisen työllisyystilanne vaan että aidosti saataisiin tämä ketju toimimaan ja tieto kulkemaan näitten eri organisaatioitten välillä että voitaisiin yhdessä auttaa paremmin näitä ihmisiä uudelle polulle se on todellakin useammassa sukupolvessa se työttömyys ja me haluaisimme

sinne virastoon sossua tapaamaan kun pöydän takaa ei saa poistua

kun ongelma ei ole se keskustelevatko viranomaiset keskenään vaan se että niiden ihmisten kanssa ei keskustella niiden ihmisten kanssa ei keskustella sen takia sen korjaaminen sillä että virastot keskustelisivat paremmin keskenään on väärä tie se ei vie perille

esityksessä tehdään kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevan yleissopimuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön erityisesti siellä keskeisin muutos on merirosvouksen tai aseellisen ryöstön yhteydessä vangitun työntekijän työsuhteen ja palkanmaksun turvaaminen myös vankeuden ajalta tämän lisäksi tehdään eräitä vähäisempiä muutoksia valiokunta kannattaa esityksiä muuttamattomina ja toteaa että muutokset ovat tarpeellisia ja tärkeitä kyllä pitää palkkaa saada merirosvouksen vangiksi joutumisen aikanakin
arvoisa puhemies muistan että lähetekeskustelun aikoihin joku iltapäivälehti ilakoi tällä lakiesityksellä mutta aivan niin kuin edustaja kontula totesi niin tämä on aivan pistämme kansainvälisen työjärjestön ilon ilon sopimuksen meidän lainsäädäntöömme todellakin toivomme että suomalaisia tämä asiantila ei kohtaisi ja siinä mielessä siltä osin ei tarvitsisi tätä pykälää käyttää mutta tällainen on totta kai oltava lainsäädännössämme ja tämä niin kuin edustaja kontula totesi kattaa paitsi merirosvouksen esimerkiksi aseelliset alusten haltuunotot joita myös tapahtuu kansainvälisillä vesillä